päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies osana suomalaisen terveydenhuollon isoa sisällön ja rakenteen muutosta tämän vaalikauden aikana on toteutettu jo ennen sote uudistustakin iso työnjako joka liittyy erikoissairaanhoitoon siihen monen meidän asteikolla kaikkein vaativimpaan osuuteen erikoissairaanhoidon vaativimpia tehtäviä maailman mittakaavassa onnistuneet tarjoamaan suomalaisille hyvän hoidon tälläkin hetkellä jossakin sairaalassa onnistuneesti pelastetaan ihmishenkiä koska kuitenkin yhteinen tavoitteemme on ollut että vahvempi painopiste kohdistuu peruspalveluihin on oleellista että erikoissairaanhoidossa kyetään tekemään työnjakoa sen pohjalta oikeastaan yksikään suomalainen sairaala ei ole ennallaan pienimmästä aluesairaalasta suurimpaan helsingin yliopistolliseen sairaalaan jokaisen rooli ja työnjako ovat muuttuneet nyt tämän esityksen myötä samanlaiset pelisäännöt tulevat koskemaan laadun ja kriteerien osalta yksityistä ja julkista leikkaustoimintaa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää tästä aiheesta lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies ministeri saarikko nythän näin ei ole esimerkiksi keski suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri vesa kataja on kommentoinut tätä esitystänne sääntöjen pitäisi olla kaikille samat nyt bisnekselle annetaan reippaasti tilaa ja julkinen sektori hoitaa erittäin kalliin ja raskaan päivystystoiminnan yksityisellä sektorilla tapahtuneet komplikaatiot kaatuvat julkisen sektorin syliin tässä on nyt esitys esitys jota erittäin laajasti asiantuntijat kritisoivat kaikki sairaanhoitopiirit ovat tätä vastaan ja kun me tästä eilen salissa debatoimme niin yksikään hallituksen kansanedustaja ei puolustanut tätä teidän esitystänne arvoisa puhemies yksikään hallituksen kansanedustaja ei eilen debatissa tätä esitystä puolustanut

arvoisa puhemies ennen esityksen antamista informoin muuta hallitusta arviostani että tämän esityksen sisällön esittelystä ja sen todenperäisyydestä siitä miksi se todella toteutetaan tulee seuraamaan vaikea keskustelu juuri niistä mielikuvista johtuen joita puheenvuorollanne haluatte tähän liittyen kuvata arvoisa puhemies tuon mainitsemanne esimerkin nojalla miten yksityinen voi tehdä mitä vain ja sen jälkeen julkinen hoitaa komplikaatiot itse asiassa tälläkin hetkellä on niin että jos yksittäisessä leikkausoperaatiossa valitettavasti sattuu joku komplikaatio mikä onneksi on harvinaista mistä tahansa sairaalasta yksityisestä tai julkisesta vaikkapa pienemmästä toimijasta lähetetään tehohoitoon keskussairaalaan tämä vastaava tilanne on voimassa itse asiassa juuri nyt itse asiassa tämän esityksen myötä vain sellainen ero että tähän tehdään selkeämpi sopimuksellinen velvoite että yksityinen ja julkinen ovat sopineet tämän järjestelyistä oikeutetulla tavalla mitä tulee tuohon esitykseenne keski suomesta mihin viittaatte unohditte mainita että kyllä varmaan sielläkin ollaan hyvin tietoisia että yksityisiä leikkauksia ei ole pakko ostaa se on yksittäisen sairaanhoitopiirin ja tulevaisuudessa maakunnan päätös ja mikä tärkeintä kullakin maakunnalla on velvoite ensisijaisesti oman muilta julkisilta sairaaloilta hankkia

arvoisa puhemies potilasturvallisuus on tärkeä asia tämä kolmenkymmenen minuutin rajaus on kuitenkin teiltä jännä linjaus esimerkiksi porin keskussairaalasta saa potilas päiväkirurgiassa tehdyn operaation jälkeen lähteä samana päivänä viidenkymmenen kilometrin päähän kotiinsa raumalle toipumaan jos sitten keskiyöllä toipilaan tila heikkenee lähin päivystys on porissa viidenkymmenen kilometrin päässä siis ajoaikaa menee silloin yli tuon kolmenkymmenen minuutin tämän hallitus on katsonut kaksituhattakuusitoista tehdyn keskittämispäätöksen myötä olevan aivan hyväksyttävää ja potilasturvallista aivan samaa päiväkirurgista operaatiota ei nyt tämän uuden esityksen myötä kuitenkaan voi tehdä aluesairaalassa laaja päivystyssairaala sijaitsee yli kolmenkymmenen minuutin ajomatkan päässä eihän potilasturvallisuus ole kestävä peruste kolmellekymmenelle minuutille vaan tämä lakihan on räätälöity suurissa kaupungeissa toimivia yrityksiä varten ministeri ette vastannut onko tästä tehty jokin sopimus hallituksen kesken
arvoisa puhemies yritän ensiksi avata tähän aika monimutkaiseen asiakokonaisuuteen sellaisen mittakaavan että ymmärtäisimme mistä keskustelemme me puhumme nyt siis sellaisista leikkausoperaatioista joissa tapahtuu potilaan nukuttaminen kaikki leikkaukset eivät suinkaan ole sellaisia me puhumme euromääräisesti noin kuuden miljardin euron erikoissairaanhoidon kokonaisuudessa noin sadanseitsemänkymmenen miljoonan euron osuudesta mitä tulee arvioon potilasturvallisuudesta tai päivystysyksiköstä nämä samat määräykset koskevat tästä eteenpäin siltä osin yksityistä ja julkista toimijaa etteivät esimerkiksi tällä hetkellä yksityisen kyltin alla toimivat julkisrahoitteiset sairaalat voisi tämän esityksen jälkeen jatkaa toimintaansa on minusta ongelmallista että silloin kun teimme sääntelyä julkisen terveydenhuollon sairaaloiden välisestä työnjaosta emme riittävän selvästi laissa kyenneet ilmaisemaan miten tämä tulee koskemaan yksityisellä tapahtuvaa leikkaustoimintaa silloin kun käytetään julkista rahaa nyt tähän tehdään selkeämpää lainsäädäntöä

me olemme varmasti tässä salissa sitä mieltä että kaikkien pitäisi olla samalla viivalla siis yksityisen ja julkisen nyt ongelma on juuri siinä että tässä räätälöidään voimassa olevaan lakiin kevennyksiä jotta yksityiset pääsisivät helpommalla varmasti tässä pienessä kotimaassamme suomessa ollaan vereslihalla ympäri suomea sen takia että tämä hallitus päätti vuoden kaksituhattakuusitoista joulun rytikässä tehdä sellaisen työnjaon tähän maahan sote asioissa että se johti siihen että aluesairaalatasolla enää ei leikata nyt kuitenkin

kun on on ajettu julkinen sektori tällä puolella alas sallittaisiin leikkaaminen yksityisissä sairaaloissa onhan se nyt iso kysymys miksi näitä sääntöjä räätälöidään nyt toisella tavalla jälkikäteen kun jo perustuslakivaliokunnassa on nimenomaan sairaaloiden työnjako käsiteltävänä osana sote uudistusta tätä ei kukaan ymmärrä mikä jälkilypsy tämä on kysynkin nyt

arvoisa puhemies hallituksen tärkeimpiä tehtäviä tämän vaalikauden loppuun mennessä on saattaa tämän salin läpi valmis esitys uudeksi sosiaali ja terveyspalvelurakenteeksi siis että sote uudistus olisi tästä talosta valmis jotta työ käytännössä kentällä voisi vihdoin edetä suunnittelusta kohti toimeenpanoa valiokunnan puheenjohtajana perehdytte ansiokkaasti esityskokonaisuuksiin ja tältä osin on tärkeää huomioida että tämän esityksen myötähän tulee käymään niin että on myös yksityistä leikkaustoimintaa jota tämä tulee rajoittamaan ja suorastaan lopettamaan eli aivan toisin kuin haluatte puheenvuorossanne maalata tällä asialla on useammankinlaisia ulottuvuuksia lähtökohta on se että tällä hetkellä meillä ei ole riittävän selkeää laintilaa jonka muodostaisi ainoastaan valvontaviranomainen sen suhteen että jos julkisella rahalla tehdään leikkaus yksityisessä sairaalassa koskevatko sitä samanlaiset laadun ja määrän vaatimuskriteerit kuin julkisia sairaaloita ja tämän myötä ne samat kriteerit tulevat koskemaan molempia

arvoisa rouva puhemies mitä enemmän sote etenee niin sitä sekavammaksi tämä kaikki käy ja sitä enemmän potilas on pelinappula perussuomalaisille potilasturvallisuus on on ollut koko tämän kauden ja viime kauden yksi tärkeimpiä asioita me olemme pontevasti vaatineet potilasturvallisuuden kehittämistä ja parantamista nyt alkaa tuntumaan siltä että hallitus ei itsekään tiedä millaisia esityksiä se on tekemässä aluesairaalat on ensin ajettu alas ja nyt yksityiset tulevat leikkaamaan en halua vähätellä yksityisten osaamista mutta kysyn teiltä miten se on mahdollista että kun yksityinen tekee virheen niin julkinen on se joka korvaa tähän täytyy saada korjaustilanne ja vaatia esimerkiksi vakuutusta siihen että jos yksityisellä tapahtuu vahinko niin kyllähän he sen sitten korjaavat ja maksavat entä sitten asiakasmaksulaki haluan vielä nostaa sen esille siellä asiakasmaksukatto nousee ja se tarkoittaa sitä että yhä useampi sairas ikääntynyt köyhä joutuu maksamaan enemmän nykyisessä laissa kolme lääkärikäyntiä on maksullisia tulevassa vaikka kymmenen miten se on mahdollista että potilas on pelinappula
arvoisa puhemies edustaja juvosen kysymyksessä oli kaksi isoa aihealuetta keskityn nyt vastaamaan tähän ensimmäiseen joka liittyi pääkysymykseen leikkaustoiminnasta pidän ilahduttavana että nostatte esiin potilasturvallisuuden uskon että se on keskeisimpiä arvoja meille kaikille ja ennen kaikkea niille ihmisille jotka tekevät työtä sote ammattilaisina jokaiselle niistä lääkäreistä jotka tekevät operaatioita sekä julkisella että yksityisellä hyvin suuri osa heistä muuten molemmissa mitä tulee potilasturvallisuuteen tämän esityksen myötä yksityisessä leikkaustoiminnassa potilasturvallisuuden voidaan ajatella parantuvan lähtökohtana minusta on myös perusteltua jos katsotaan asiakkaan tai leikkausta odottavan kansalaisen kannalta että sairaanhoitopiireillä tulevilla maakunnilla on olemassa jatkossakin edellytys turvautua yksityiseltä ostettaviin leikkauksiin jotta he voivat täyttää lainmukaisen hoitotakuun rajat jolloin ihmisten ei tarvitse jonottaa leikkaukseen näin tekee tälläkin hetkellä moni sairaanhoitopiiri mutta jatkossa ero on se että jokaisessa maakunnassa tulee ensisijaisesti turvautua oman erityisvastuualueen muihin sairaaloihin julkisiin ennen kuin turvaudutaan yksityisiin tältä osin julkisen erikoissairaanhoidon rooli itse asiassa vahvistuu

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan vielä todeta koska tunnistan että nyt yksityisen leikkaustoiminnan ja itse asiassa myös julkisen sairaaloiden erillisyksiköiden leikkaustoiminnan uudet pykälät herättävät pintaan paljon myös sitä keskustelua mikä on koko tämän vaalikauden liittynyt sairaaloiden väliseen työnjakoon pelkästään jo julkisellakin sektorilla että tunnistan että ne muutokset ovat olleet alueilla vaikeita ja siksi on tärkeää muistaa ihmisille todeta että yhdestäkään sairaalasta suomessa ei ole valoja sammutettu kaikkialla erikoislääkärit hoitavat poliklinikkatoimintojaan ja hoitoa erikoissairaanhoito on kaikkea muutakin kuin leikkaustoimintaa saa näistä kaikista sairaaloista nyt ja jatkossa tämän kokonaisuuden osalta kuten edustaja puska tiedustelitte sairaaloiden välinen työnjako liittyy hyvin tiiviisti sote uudistukseen siltä osin että olemme yhdessä sitoutuneet ikääntyvässä suomessa siihen että sen sijaan että käyttäisimme resursseja hajallaan laajan suomen eri verkostoissa me kokoamme osaajia huolehdimme sitä kautta heidän riittävyydestään varmistumme potilasturvallisuudesta ja siirrämme painopisteen peruspalveluihin ja ikäihmisten hoivaan

rouva puhemies kyllä minua nyt sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä vähän järkyttää se miten vastuussa oleva ministeri vähättelee oman lakiesityksensä seurauksia onhan nyt aivan selvä asia että kun te ensin viette julkisilta aluesairaaloilta mahdollisuuden leikkaustoimintaan sen jälkeen annatte sen yksityisille sairaaloille ilman että ne ovat missään vastuussa jos tulee komplikaatioita ja julkinen joutuu hoitamaan komplikaatiot niin siitä seuraa se että lääkärit osaajat eivät välttämättä pidä julkisia sairaaloita niin houkuttelevina työpaikkoina kuin yksityisiä meillä on nyt jo lääkäreistä pula ja tämä lakiesitys todennäköisesti pahentaa osaajapulaa julkisella puolella eli se kun te väitätte että tällä ei ole minkäänlaisia julkista sektoria heikentäviä vaikutuksia ei kyllä pidä paikkaansa olisin olisin vielä kiinnittänyt huomion siihen että tässä hallituksen omassa lakiesityksessä sanotaan että antaa

puhemies lain vaikutusarviot on tehty kuten muissakin esityksissä ja sieltä voidaan tutustua siihen kokonaisuuteen mihin tämä tulisi vaikuttamaan virkamiesteni arvio on että tämän myötä yksityisen leikkaustoiminnan hyödyntäminen itse asiassa vähenee varsinkin kun maakuntauudistuksen ja sote uudistuksen astuttua voimaan on ensisijaisesti etsittävä

koska tunnistatte aivan oikein että tämän esityksen kohdat tuntuvat hyvin hankalilta ja ja niihin on kohdistunut paljon vastustusta kaikkein pisimpään ja eniten muuten yksityinen terveydenhuolto vastusti näitä pykäliä totean että on ihan hyvä että eduskunta on tehnyt linjauksen että myös perustuslakivaliokunta arvioi tämän kuten kaikki muutkin sairaaloiden väliseen työnjakoon liittyvät pykälät ja siten arvioi myöskin toteutuuko tässä varmasti sekä veronmaksajan etu potilaan etu että toisaalta erilaisten toimijoiden riittävä yhdenvertaisuus

puhemies päivystysasetuksella joka hyväksyttiin vuonna kaksituhattakuusitoista haluttiin nimenomaan parantaa potilasturvallisuutta ja laatua ja siihen on perustunut se uudistus ja tällä hetkellä kun hankitaan palveluja niin että ihmiset pääsevät esimerkiksi kaihileikkaukseen

tyräleikkaukseen tai suonikohjuleikkaukseen hoitotakuun määrittämässä rajassa monissa sairaanhoitopiireissä julkinen sektori erityisesti täällä uudellamaalla ei pysty niitä hoitamaan ja potilaat eivät saisi hoitoa oltaisiinko tässä salissa valmiita sanomaan ihmisille että he eivät tule saamaan sitä hoitoa siinä hoitotakuun ajassa jolloinka me olisimme laittomassa tilanteessa me olemme tällä hetkelläkin sillä tavalla laittomassa tilanteessa että me ostamme palvelua minkä laatua me emme ole kuitenkaan määritelleet yhdenvertaiseksi julkisen palvelun kanssa tällä tuodaan laadunhallintaa nimenomaan niihin ostoihin ja kaikki tulee jatkossakin olemaan

arvoisa puhemies ajatellaan että syntyy tilanne että nukutusta vaativa operaatio on lääkärin toteamana tarpeellinen ihmisen terveydentilan parantamiseksi ja samalla sairaanhoitopiiri toteaa että valitettavasti meillä on tilanne että me emme pysty hoitotakuun mukaisesti lupaamaan teille leikkausaikaa ja siksi olemme tehneet sopimuksen yksityisen toimijan kanssa niin että voitte myös valita sen toimijan ja sitä kautta päästä operaatioon nopeammin tämän esityksen myötä näitä koskevat samat laadun ja määrän vaatimuskriteerit oli kysymyksessä sitten operaatio julkisessa tai yksityisessä toiminnassa

koska maassa on käynnissä erittäin merkittäviä isoja sairaalainvestointeja siis julkisia sairaaloita on itse asiassa selvää että niiden oma kapasiteetti tulee todennäköisesti riittämään paremmin ja kun asiaan vielä lisätään se vaikeuskerroin että itse asiassa koko suomalainen terveydenhuolto tavoittelee vähemmän leikkauksia kun terveydenhuollon sisältö muuttuu niin en näe että tämä määrä olisi merkittävästi

totta kai ruuhkaa on syntynyt sairaaloihin kun te olette kieltäneet leikkaukset aluesairaaloissa arvoisa puhemies tässä tuntuu siltä että yritetään selittää tätä esitystä ikään kuin nykytilaa selkeyttäväksi mutta kyllä hallituksen esityksessä selvästi sanotaan että uudet säädökset antaisivat yksityisille toimijoille laajat mahdollisuudet tarjota leikkauspalveluita sairaanhoitopiirien keskussairaaloiden sijaintikaupungeissa ilman merkittävää kustannusten nousua kyllähän tämä esitys nyt on räätälöity yksityisiä toimijoita silmällä pitäen kaiken lisäksi te olette kirjoittaneet esityksen irrallisena sote ja maakuntauudistuksesta joten tämä esitys tulee voimaan vaikka sote ja maakuntauudistus kaatuisi vielä tällä vaalikaudella kokoomus siis saisi todellakin laajan terveydenhuollon yksityistämisen ilman että keskusta saisi maakuntauudistusta ministeri saarikko onko tämä teidän mielestänne oikea suuntaus yksityistää suomalainen terveydenhuolto

arvoisa puhemies lähtökohtaisesti se että tämä on erillinen laki johtuu siitä kuten valiokunnan jäsenenä hyvin laajasti tähän perehtyneenä varmasti tunnette että sote maakuntauudistus on kokonaan uutta lainsäädäntöä ja tämä on yksittäinen pykälä jo olemassa olevassa terveydenhuoltolaissa siksi näitä tietenkin käsitellään siltä osin eri lain kokonaisuuksina mutta olen tunnistanut ja kuten jo aiemmin sanoin myös hallitukselle informoinut kun tämä esitys päätettiin antaa että tästä varmasti tulee vaikeaselkoinen ja paljon vastustettu keskustelu siksi että meillä istuu hyvin syvässä näkökulma yksityisen ja julkisen terveydenhuollon toiminnan eroista siitä huolimatta että minusta kuitenkin tämän esityksen oikeanlainen alkuperäinen tarkoitus lähtee siitä että toiminnan laatukriteeristöä tasataan ja yksittäisissä erillisyksiköissä vaikkapa mikä on liittynyt länsi pohjan mehiläiseen ja siihen ulkoistukseen joka on herättänyt täälläkin paljon keskustelua voidaan varmasti tämän esityksen jälkeen varmistua että samat kriteerit koskevat myös niiden toimintaa siitä huolimatta että katolla on yksityisen kyltti mutta koska esitys herättää paljon kritiikkiä kuten aiemmin totesin pidän erittäin hyvänä että eduskunta ruotii tämän nyt perin pohjin läpi

ja hoitolaitokset voivat tehdä anestesiaa vaativia leikkauksia kun aluesairaalat eivät pystyneet niitä tekemään onko onko tämä oikea suunta onko enää potilasturvallisuus niin tärkeä koska nyt tässä tapauksessa jos tulee komplikaatio joudutaan kuitenkin siirtämään potilas ja lisäksi haluaisin kysyä eikö ole vaarana että julkinen erikoissairaanhoito pikkuhiljaa ajautuu alas kun odotettavissa on että lääkärit kirurgit siirtyvät yksityiselle puolelle missä jatkossa ei edes tarvitse suorittaa päivystystä
arvoisa puhemies jaan kysyjän kanssa yhtäläisen huolen siitä että meillä on iso tekeminen että vaativassa erikoissairaanhoidon työssä niin päivystyksessä kuin ylipäätään ottaen laajapohjaisessa julkisessa terveydenhuollossa ja sairaaloissa olisi riittävän hyvä ja houkutteleva työnantaja jatkossa mutta kysymykseenne viitaten kun totesitte tästä siirtymästä kolmestakymmenestä minuutista joka on sittemmin vasta asetuskysymys siitähän ei pykälässä täällä säädetä sen osalta on hyvä huomioida että se kolmekymmentä minuuttia itse asiassa tarkoittaa jotakin myös julkisten sairaaloiden osalta itse asiassa puolueenne puheenjohtaja on pitänyt paljon esillä myös pietarsaaren kysymystä jos oikein olen ymmärtänyt tämän minuuttimäärän puitteissa sairaanhoitopiirin itse niin halutessa olisi mahdollisuus jatkaa toimintaa pietarsaaressa

arvoisa rouva puhemies päivystysasetusta aikanaan perusteltiin juuri potilasturvallisuudella ja sen takia näitä päiväkirurgisia leikkauksia lähdettiin ajamaan alas monista erittäin hyvin toimivista aluesairaaloista kuten iisalmesta kouvolasta forssasta loimaalta vain muutamia

olisinkin halunnut kysyä ministeriltä onko pohdittu mitä aluepoliittisia vaikutuksia tällä on maakuntien suomessa nyt näille yksityisille halutaan avata se mikä julkisilta toimijoilta ensin ajettiin alas onko tämä yhdenvertaista näitten toimijoitten kannalta ja mitkä todellakin ovat tämän esityksen aluepoliittiset vaikutukset
arvoisa puhemies sekä terveydenhuollon ja lääketieteen vaikutuksia että varmasti myös alueiden elinvoimavaikutuksia ruodittiin monin tavoin tässä salissa kun tehtiin ne pykälät jotka koskivat aluesairaalatoimintaa on minusta kuitenkin tärkeää saada muistuttaa että ihan jokainen aluesairaala toimii myös tästä eteenpäin olisi varmaan ollut helpompi tietyllä tavalla päätyä jotenkin sellaiseen ratkaisuun että sammutetaan valot parista paikasta ja sitä kautta huolehditaan että osaajia riittää ja yhteisiä varoja säästyy mutta lähdettiin tielle jossa tehtiin alueiden välistä työnjakoa ja kaikkein isoimman roolin mikä on ehkä jäänyt liian pienelle huomiolle tässä keskustelussa ja vastuun kantavat kullakin alueella yliopistollinen sairaala ja se ykkössairaanhoitopiiri alueella jonka tehtävänä on huolehtia siitä että kaikille alueille myös niille pienempien sairaaloiden ja pienempien sairaanhoitopiirien alueille riittää osaajia potilasturvallisuus ja lääkäreiden riittävyys ja mitä tulee aluesairaalaverkkoon minun ymmärrykseni mukaan siellä edelleen toimitaan laadukkaasti loistavasti ja muistetaan että tärkeitä erikoissairaanhoidossa ovat muutkin asiat kuin leikkausoperaatiot

poikkeuksia lukuun ottamatta kumipyörät pyörittävät koko yhteiskuntaa kun tavarat ja ihmiset liikkuvat marraskuussa kansalaisaloite niin sanotun dieselveron eli käyttövoimaveron poistosta sai ennätysajassa tarvittavat viisikymmentätuhatta allekirjoitusta nyt tukijoita on jo lähes satakaksikymmentätuhatta myös perussuomalaiset esittivät jälleen vaihtoehtobudjetissaan polttoaineveron laskua tämä ei hallitukselle kelvannut liikkumisen kustannuksilla on merkittävä vaikutus työssäkäynnin kannattavuuteen ja kuluttajahintoihin kysynkin miksi te arvoisa hallitus

arvoisa rouva puhemies suomessa kuten edustaja hyvin mainitsi pitkien etäisyyksien maassa se yksityisauto on aivan välttämätön siinä arjen elämässä sen pyörittämisessä töissäkäynnissä ja asioiden hoitamisessa ja se tulee olemaan sitä tästä pitkälle tulevaisuuteen on vaikea nähdä näillä etäisyyksillä on meidän täytyy pitkällä tähtäimellä pyrkiä siihen että nämä ovat mahdollisimman päästöttömiä jotta myöskin tärkeisiin ilmastotavoitteisiin päästään mitä tulee autoilun verotukseen niin meidän täytyy kerätä meidän hyvinvointiyhteiskunnan sen palveluiden pyörittämiseen infran rakentamiseen ja turvallisuuteen tarvittavat verorahat jostakin yhteiskunnallinen sopimus on ollut se että meillä on tietyllä tasolla oleva autoilun verotus ja polttoaineverotus hallitus on tehnyt ohjelmassaan ennustettavaa veropolitiikkaa ja polttoaineveron keventäminen ei ole kuulunut siihen vaan se on pidetty nykyisellä tasolla mitä tulee tähän käyttövoimaveroon niin yksittäin sen poistaminen kansalaisaloitteessa esitellyllä tavalla tarkastella koko polttoaineen ja autoilun verotus kokonaisuutena ja siihen on hyvä mahdollisuus kevään hallitusneuvotteluissa

arvoisa puhemies eipä taida olla tulossa helpotusta somalaisten liikkumiseen huolestuttavalta näyttää myös siksi että eilisessä mtkn puheenjohtajatentissä demarit vasemmistoliitto ja vihreät kannattivat polttoaineverojen korotuksia ensi kaudella vain perussuomalaiset ovat lähteneet tästä poskettoman kalliista ilmastotyöryhmästä pois keskusta ajaa niin älytöntä sekoitevelvoitetta polttonesteisiin että hinnat voivat nousta jopa kymmeniä senttejä litralta on tietysti hienoa että näin ennen vaaleja hallitus ja vihervasemmisto näyttävät verotushalunsa hyvä hallitus onko teillä mitään aikeita helpottaa työssäkäyntiä ja logistiikan kustannuksia tehän vain pahennatte suomalaisten tilannetta

kun näitä ratkaisuja tehdään ilmastonmuutoksen torjumiseksi niin kyllä meidän pitää pitää huolta siitä että kustannukset kotitaloudelle pysyvät kohtuullisina ja ja tämä koskee myöskin autoilua tehdään mieluummin sellaisia rakenteellisia ratkaisuja esimerkiksi autoveroon ajoneuvoveroon ja polttoaineverotukseen joilla päästään kohti sitä että meidän autokantamme uusiutuu ja tehdään ratkaisuja joilla joukkoliikenteen käyttö on mahdollista siellä missä se mahdollista on ja mennään sitten näillä kohti tavoitteita pidetään kuitenkin kustannukset siellä kotitaloustasolla järjissään koska kuten todettua auto on välttämätön niin monelle ihmiselle suomessa mutta haluaisin muistuttaa siitä että autoveroa on kevennetty tämän hallituskauden aikana ajoneuvoveroa kevennettiin vähän aikaa sitten ja kahteen otteeseen me olemme myöskin käyttäneet romutuspalkkiota joka on ollut suosittu ja jolla on pyritty tavallisia ihmisiä tukemaan autojen uusimisessa eli kyllä myöskin tässä autoilijan politiikassa on mielestäni tehty ihan järkeviä liikkeitä

perussuomalaiset haluavat pitää koko suomen asuttuna myös keskusta ja siniset halusivat ennen pitää koko suomen asuttuna mutta ette halua enää meillä on pitkät välimatkat suomessa meillä on pitkät työmatkat suomessa polttoaineiden osuus on suuri työmatkakustannuksistakin mutta silti hallitus ajoi läpi lain biopolttoaineiden sekoitevelvoitteesta ja jakeluvelvoitteesta joka on yli tuplasti kireämpi kuin eu direktiivi olisi velvoittanut ja tämä nostaa ensi vuosikymmenellä huomattavasti polttoaineiden hintoja tankilla

maksaa tankilla kysynkin teiltä pääministeri sipilä mitä te haluatte sanoa pienituloiselle duunarille kun palkasta entistä suurempi osuus menee ensi vuosikymmenellä työmatka autoiluun tai kulkemiseen

puhemies autoilu on edelleen suomessa välttämätöntä ja tulee sitä jatkossakin olemaan olemme sen takia pitäneet myöskin huolta siitä että autoilun edellytykset tulevat jatkossakin olemaan suomessa hyvät haluamme kuitenkin mahdollistaa myöskin sen että meillä on autoilun osalta myös vaihtoehtoisia polttoaineita käytettävissä koska dieselin joka on keskeinen polttoaine etenkin raskaassa ajoneuvoliikenteessä lentoliikenteessä ja merenkulussa markkinahinta on jatkuvasti kansainvälisesti nousussa

tältä osin uusiutuvat polttoaineet ovat tärkeä mahdollisuus jotta voidaan nykyisellä autokannalla edelleenkin liikkua ja samalla myöskin huolehtia siitä että liikenteen päästöjä voidaan tältä osin pitää kurissa kaikesta huolimatta on tärkeä muistaa että dieseliä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa mutta meillä on oltava ratkaisuja myöskin sen osalta että meillä on olemassa vaihtoehtoiset käyttövoimat

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen torjunta on nyt ihmiskunnan tärkeimpiä tehtäviä ja sen takia autoverotuksenkin täytyy noudattaa ilmastonmuutoksen torjuntaa yksi hyvin tärkeä asia joka torjuu ilmastonmuutosta olisi biokaasun vahvempi suosiminen se on myös kotimainen polttoaine jos sen tuotantoon kannustetaan

arvoisa rouva puhemies todellakin biokaasu on yksi keskeinen käyttövoima jota jatkossa voidaan jatkojalostaa niin että sitä voidaan käyttää yksityisautoilun mutta myöskin raskaan liikenteen hyväksi ja esimerkiksi kaupunkien linja autoliikenteessä on myöskin totta että tältä osin meillä on ristiriita käyttövoimaverotuksen ja sen hallituksen esityksen osalta että tuetaan biokaasuautojen konvertointia olen tässä samaa mieltä kuin mitä valtiovarainministeri tässä äsken totesi että on syytä katsoa koko käyttövoimaverotusta uudelleen katsoa niin että se kannustaa niin ammattidieselin mahdollisuuksien kehittämistä kuin sitten myöskin biokaasun edistämistä mutta tämä vaatisi

puhemies on varsin posketonta että perussuomalaiset syyttävät sinisiä suomen maaseudun puolueen perillisiä siitä että me emme kunnioittaisi maaseutua teidän puheenjohtajanne teidän puheenjohtajanne perussuomalaiset sanoi maaseudun tulevaisuuden paneelissa että maaseudulla asuvat asuvat jumalan selän takana meille sinisille maaseutu on luojan silmäterä eikä jumalan selän takana silti täytyy sanoa että kyllähän tässä nyt on mennyt vähän liian pitkälle ilmasto on ei ole järkevää henkilöautopäästöt suomessa tuottavat yhdeksän prosenttia kaikista päästöistä vähäpäästöinen virtanen haja asutusalueelta ei ole se jolta pitäisi eniten nyhtää eikä meidän pidä myöskään mennä kallion ratikkakiskoilla kolistelevan viiksihipsterin avuksi liiallisesti vaan pitää huolta siitä että ilmastotekoja tehdään ilman ilmastohysteriaa siksi kysynkin arvoisalta valtiovarainministeriltä

hallituksella on veropolitiikassa selkeä oma ohjelmansa jonka edustaja elo hyvin tuntee emme ole tämän hallituksen tiimoilta tekemässä uusia päätöksiä meillähän tuorein oli se että autoveroa käytännössä kevennettiin uuden mittausmenetelmän sisälle ajamisen myötä noin sadalla miljoonalla eurolla mikä on merkittävä alennus mitä autoveron tulevaisuuteen tulee niin mielestäni tämä ilmastokysymys on aivan kaikki kaikessa ja meidän pitää tehdä tehdä sellaisia ratkaisuja jotka auttavat tavallista suomalaista keskituloista ihmistä vaihtamaan auton vähäpäästöiseen pienipäästöiseen siksi minusta olisi järkevää että tulevalla kaudella päästöttömät ja vähäpäästöiset autot vapautettaisiin tai ainakin autoveroa kevennettäisiin mutta mitä koko autoverosta luopumiseen tulee se vaatii pitkän pitkän siirtymäajan pitkän suunnitelman koska myöskään ei voi aiheuttaa häiriötä tärkeään autokauppaan

arvoisa puhemies perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan asun jumalan selän takana eli eli oulussa olen sieltä oulusta kulkenut täällä helsingissä puulla kulkevalla autolla turpeella kulkevalla autolla dieselillä bensalla ja sähköllä ja kaikilla sieltä asti tänne kyllä hyvin kulkee oma ajatteluni lähtee siitä että koko suomessa pitää pystyä liikkumaan jokaisen suomalaisen liikkuvuus pitää pystyä takaamaan ja useimmille ainoa mahdollisuus on henkilöauto no miksi sekoitevelvoitetta sekoitevelvoitteessa siis sekoitetaan esimerkiksi bensiiniä tai dieseliä biopolttoaineeseen ja sitä biopolttoainetta tehdään esimerkiksi männystä ja se taas tuo työtä sille suomalaiselle duunarille joka kulkee töissä me emme ole öljyvaltio niin kuin naapurimme norja on mutta näin suomestakin tehdään öljyvaltio kun teemme biopolttoaineita ja sekoitamme niitä fossiilisiin polttoaineisiin

arvoisa rouva puhemies ilmastokysymys on iso ja erittäin tärkeä ja sen vuoksi olisi tärkeää hahmottaa myös se että pelkästään yksittäiset toimenpiteet eivät ole ratkaisu vaan meidän täytyisi katsoa tätä asiaa kokonaisuutena ylipäätänsäkin sitä miten meidän ihmisten olisi edullisempi kulkea töihin ja helpompi kulkea töihin miten euroopan vanhin autokalusto saadaan uusittua vähemmän päästöiseksi olette tehneet varmasti oikeitakin ratkaisuja

muun muassa romutuspalkkio on aiheuttanut sen että on romutettu vähemmän päästöisiä autoja jotka olisivat olleet tarpeen köyhien tai pienempituloisten ihmisten autokannan uusiutumisessa suomessa on työssä käyvää jotka elävät alle köyhyysrajan sen vuoksi tämä kysymys on myös eriarvoisuuskysymys meidän täytyy päättää siitä kokonaisuudesta millä me mahdollistamme tämän kaikille näettekö myös te tämän isona kysymyksenä

arvoisa rouva puhemies ilmastokysymys on iso kysymys ja liikenteen merkitys siinä on huomattava varsinkin tässä kokonaisuudessa kun puhutaan päästökaupan ulkopuolisista ratkaisuista liikenteen osalta me olemme täällä yhdessä eduskunnassa linjanneet sen että liikenteen tulisi olla hiilineutraali vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi mennessä tämä on mahdollista saavuttaa vain hyvin monenlaisilla toimenpiteillä ja se vaatii ei ainoastaan liikenteeseen liittyviä toimenpiteitä vaan myös toimenpiteitä jotka liittyvät tuloverotukseen ja muihin verotuksen ratkaisuihin niin että jokainen pystyy tekemään omia valintojaan sen mukaisesti ja pystyy sitä kautta osallistumaan ilmastotekoihin ja ilmastoratkaisuihin

vähäpäästöisiä ajoneuvoja liikenteeseen ja poistanut kaikista vanhimpia autoja liikenteestämme pois mutta tämä on vain yksi hyvin pieni osa kokonaisuudesta

seuraava kysymys edustaja aalto vihreä eduskuntaryhmä
arvoisa rouva puhemies köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisen täytyy olla yksi keskeisimpiä yhteisiä tehtäviämme tarjoan nyt yhteistyön hengessä ministereille konkreettista vaihtoehtoa keinoa torjua köyhyyttä poistetaan terveyskeskusten vastaanottomaksut maakuntauudistuksen yhteydessä terveyskeskusten ja lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanottokäynneistä kertyy parhaan arvion mukaan noin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa vuositasolla kun tuosta summasta vähennetään kaikki asiakasmaksujen laskutukseen ja hallinnointiin liittyvät kustannukset sekä toimeentulotuen kautta tehdyt maksatukset asiakasmaksujen nettotuotto pienentyy tuntuvasti vastaanottomaksut tuovat siis pienen tuoton mutta niistä koituu iso kustannus jos ihmiset eivät hakeudu oikea aikaisesti hoidon piiriin tartutteko tähän tarjoukseen ministeri saarikko
arvoisa puhemies on ihan totta että asiakasmaksut ovat joillekin ihmisille este käyttää palveluita sen takia pidän erittäin hyvänä että tässä uudessa asiakasmaksulaissa josta eilen kävimme täällä lähetekeskustelua on vahvistettu

tarjota ihmiselle mahdollisuutta maksuhuojennukseen mikäli hän lukeutuu pienituloiseksi ehkä vielä tarkennuksena eiliseen keskusteluun ja siellä teille ja muille esittämiini vastauksiin on oleellista huomata että uusi laki siis velvoittaa tähän huomattavasti voimakkaammin kuin nykyisin tämä on merkittävä muutos ottaen huomioon että me tiedämme että rästiin jääneet

huojennuksen vaikka ei olisi toimeentulotuen asiakas jos osoittaa että omat tulot ja käytettävissä olevat varat ovat pieniä lisäksi olemme laajentaneet niitä seikkoja joista voi saada huojennuksen esimerkiksi uutena merkittävänä ryhmänä ovat sairaalapäivät lyhytaikainen osastohoito josta

arvoisa puhemies ministeri saarikko te tiedätte hyvin että suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon suurimmat tasa arvo ongelmat liittyvät nimenomaan perusterveydenhuoltoon liian pitkät jonot terveyskeskukseen sekä ylisuuret sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut vaikeuttavat monen pienituloisen suomalaisen hoitoon pääsyä te tiedätte myöskin hyvin että kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät tähän asti ole käyttäneet niitä mahdollisuuksia alentaa maksuja pienituloisten kohdalla joita laki jo tällä hetkellä antaa

ja mitä tämä hallitus sitten tekee te pahennatte tilannetta entuudestaan uudella asiakasmaksulakiesityksellä terveyskeskusmaksun välikaton poisto tulee nostamaan monien pienituloisten suomalaisten terveyskeskuksen käyntimaksuja jopa sadoilla euroilla vuodessa ministeri saarikko onko tällainen

arvoisa puhemies olen itse paljon miettinyt tämän jo aiemmassa kysymyksessä esiin tulleen maksuttomuuden vaikutuksia ja niitä myös on arvioitu voidaan nähdä että sillä olisi vaikutusta hoitoon hakeutumiseen erityisesti itse ajattelen että hoitajamaksujen osalta maksuttomuudessa olisi puolensa katseeni toki kääntyivät tässä kohdin sitten valtiovarainministeriön suuntaan tällä esityksellä nimittäin ei ole tarkoitus kerätä nykyistä enempää maksuja se kertymä puolitoista miljardia yhteiseen kassaan ihmisiltä asiakasmaksuina pysyy siis samansuuruisena mutta samalla koska esitys on kokonaisuus vaikkapa se että kaikkien alaikäisten palvelut tulevat maksuttomiksi tarkoittaa taas toisaalla muutoksia on oleellista huomioida että thln arvion mukaan joka on arvioinut mihin kaikkeen tämä asiakasmaksulaki vaikuttaa esityksen voittajia ovat lapsiperheet ja kotihoidossa olevat ikäihmiset siksi myöskin viittaamaanne terveyskeskusten käyntimäärään liittyen keskimääräinen käyntiarvio on kaksi

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri vastasitte kauniisti maakuntien mahdollisuuksista mutta tuossa mahdollisuuden edessä on yksi iso ongelma sen kaikki me tiedämme maakunnilla ei ole verotusoikeutta ja ne saavat pääasiassa rahoituksensa valtiolta kun valtio mekaanisesti leikkaa maakuntien rahoitusta budjettileikkurin kautta se johtaa tilanteeseen että maakunnissa syntyy kestävyysvaje ihan puhtaasti budjettivaje ja on budjettivaje niin se pyrkii rajaamaan ihmisten palveluiden käyttöä nostamaan asiakasmaksuja asiakasmaksuja varmaan tullaan nostamaan kaikissa maakunnissa aivan tappiin saakka sekä sitten käy niin että henkilökohtaisten asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin arvo jää hyvin pieneksi sen takia kysyn paljon sairastavien ihmisten puolesta ikäihmisten puolesta ja työterveyshuollon ulkopuolella olevien ihmisten puolesta eikö olisi kansantalouden ja kansanterveyden kannalta järkevintä poistaa vastaanottomaksut

arvoisa puhemies se esitys maksaisi euroja ja tässä on linjattu että esityksen osalta asiakasmaksujen kautta ei pyritä kerryttämään enempää yhteisiä varoja mutta koska esitys on kokonaisuus toisaalla tehdyt muutokset taas vaikuttavat asiakasmaksujen kokonaisuuteen vaikkapa se minusta erinomainen asia että jatkossa hammaslääkärikäynnit ja muut suun terveydenhuollon käynnit

vuosia ja useamman hallituskauden aikana kaikkein kipein ongelmakohta on on ollut ensinnäkin vanhusten palveluiden vaikkapa asumiseen liittyvien maksujen suuri epäselvyys ja toisaalta se että kunnilla on ollut hyvin yksituumainen omavaltainen oikeus periä sellaisiakin maksuja joista laissa ei sanota mitään pidän erittäin perusteltuna että tuodaan lain tasolle selkeämmät säännökset

yksittäisen pienituloisen suomalaisen näkökulmasta tämän uudistuksen ongelma on se että parannukset mitä tehdään rahoitetaan terveyskeskuksen perusterveydenhuollon käyntimaksujen määrää kasvattamalla eli te maksatatte parannukset mitä sinänsä kyllä tehdään paljon palveluja käyttävillä ikäihmisillä sitä tämä esitys käytännössä tuo mukanaan ministeri saarikko me tiedämme että terveyskeskusmaksujen poistaminen koko maassa kustantaisi alle sata miljoonaa euroa miten voi olla mahdollista että kun hallituksella näyttäisi riittävän rahaa tehdä sellaista sote uudistusta joka yritysten kermankuorinnan seurauksena voi nostaa kustannuksia jopa miljardeilla euroilla niin teiltä ei löytynyt rahaa uudistaa asiakasmaksulainsäädäntöä sellaisella tavalla että kenenkään olisi heikentynyt
arvoisa puhemies on totta että tätä esitystä on on valmisteltu useita hallituskausia ja mitä tulee tämän kustannusrajoihin ja siihen kokonaisuuteen kun tietenkin terveyspoliittisesti katsoen varmasti voisi löytyä perusteita monenkinlaiselle maksuttomuudelle sen raamin tähän toi valtiovarainministeriön laskenta siitä minkä verran tätä kokonaisuutta voidaan voidaan viedä eteenpäin haluan todeta kuitenkin

kaksi pilkku yhdeksän kertaa eli valtaosa käyttäjistä ei ole hyötynyt nykyisestä välikatosta kolmen kerran jälkeisestä maksuvapautuksesta mutta sen sijaan merkittävää on että jos tuleekin yhtäkkiä isompi tarve terveydenhuollolle tai vaikkapa hammashuollolle niin maksukaton piiriin päätyy uusia palveluita ja kaikkein eniten palveluita tarvitsevat saavat nopeammin kaikki palvelut maksuttomiksi kun koko maksukatto

seuraava kysymys ruotsalainen eduskuntaryhmä edustaja löfström teemme niin moni ryhmä saisi nyt uuden vuoden kunniaksi vielä puheenvuoron että vain yksi kysymys

edelleen yhdeksän päivää myrskyn jälkeen noin tuhat kotitaloutta ahvenanmaalla on ilman sähköä

ahvenanmaalle tämä on luonnonkatastrofi metsävahingot ovat valtavat myrskytuhot yhden yön ajalta vastaavat arviolta ainakin neljän vuoden normaaleja hakkuita ahvenanmaalla jotta metsäteollisuus ei kärsisi kohtuuttomasti pitäisi metsänomistajien verotuksen kautta saada mahdollisuus jaksottaa tulonsa myrskyn kaatamasta metsästä siten että ne voidaan käyttää metsätöihin tulevien vuosien aikana sillä tulee

arvoisa rouva puhemies tänään tapasinkin ahvenanmaan edustajia muitakin asioita oli pöydällä mutta tätäkin sivuttiin onneksi alkaa nyt olla se tilanne että suurimmassa osassa kotitalouksia taitaa olla sähköyhteydet oli todella laajaa se tuho mikä ahvenanmaalla tapahtui kävimme sitä läpi mitä tulee tähän ehdotukseen ahvenanmaan edustajat tosiaan samansuuntaisen tekivät heille lupasin päivällä että tätä asiaa pitää tutkia se oli uudenlainen ajatus että puunmyynnistä

seuraava pääkysymys kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja laukkanen

rouva puhemies suomen menestys kilpailukyvyssä kansojen keskellä on on usein hyvin pienestä kiinni ja meidän on on oltava piirun verran parempia kuin muut tähän olemme vastanneet sillä että olemme nostaneet koulutustasoa ja tutkimustasoa nyt kuitenkin olemme hyvin erikoisessa tilanteessa sillä tutkijat korkeakoulutetut tutkijat muuttavat suurissa määrin pois suomesta koska tutkimuksen rahoista on tämän hallituskauden aikana leikattu niin paljon suomen akatemia on arvioinut että jopa tuhatviisisataa tutkijaa on muuttanut viidentoista vuoden aikana pois suomesta tämän hallituskauden aikana tämä on kiihtynyt vuonna kaksituhattakuusitoista olimme tappiolla noin kolmensadan tutkijan verran arvoisa ministeri kysyisin nyt kun nämä säästöt ovat johtaneet näin merkittäviin asioihin miten hallitus suhtautuu korkeakoulutettujen pois muuttoon suomesta miten tämä aivovuoto saataisiin pysäytettyä

arvoisa puhemies erinomainen kysymys kiitos siitä ensinnäkin kansainvälistyminen on ollut suomen korkeakoulu ja tiedepolitiikassa pitkäaikainen tavoite eli siihen liittyy myös positiivista ilmiötä se että meidän tutkijat ovat niin loistavia niin hyviä että heitä halutaan rekrytoida maailmalle ja he saavat siitä kansainvälistä kokemusta joka sitten toivon mukaan kanavoi hyvää myöskin takaisin kotimaahan mutta se mistä pitää pitää hyvää huolta ja kiinni on se että suomi on vetovoimainen maa palata ja että suomi on vetovoimainen maa ulkomaalaisille osaajille hakeutua tekemään tutkimusta tai esimerkiksi yrityspuolella hakeutua perustamaan yrityksiä ja työskentelemään täällä meillä on monia toimia käynnissä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio kaksituhattakolmekymmentän kautta joka on yhdessä korkeakoulujen kanssa laadittu ihan viimeisimpinä päätöksinä pääsimme hyvän taloustilanteen siivittämänä tänä vuonna kasvattamaan suomen tutkimus ja innovaatiobudjettia sadallakahdellatoista miljoonalla eurolla pysyvästi ja edellytyksiä parannetaan yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön kanssa

elintarvikeketjun epäoikeudenmukainen tulonjako alkaa olla kaikkien tiedossa myös eun komissio on herännyt huomaamaan tämän ongelman alkutuottajan osuus jää kohtuuttoman pieneksi esa härmäläkään ei pystyisi leikkaamaan ruisreikäleivästä niin ohutta siivua kuin viljelijän osuus tänä päivänä määrää kauppaketjujen omat tuotemerkit vievät pohjaa tuotekehitykseltä myös sopimattomia kauppatapoja on käytössä arvoisa ministeri leppä te olette toiminut ansiokkaasti viljelijän aseman parantamiseksi elintarvikeketjussa kertoisitteko meille nyt mitä kaikkea hallitus on tehnyt ja mitä vielä on tulossa viljelijän tukalan ketjuaseman parantamiseksi pitäisikö kaupan tehdä parannus

arvoisa arvoisa puhemies kaupan pitää tehdä parannus on aivan päivänselvä asia että kauppa on aivan ylivertainen toimija elintarvikeketjussa ja tämä ylivertaisuus on kasvanut viime vuosien aikana siksi hallitus on tehnyt kokonaan uuden lainsäädännön elintarvikemarkkinalain ja eilen on laitettu auki paikka elintarvikemarkkinavaltuutetulle ensimmäistä kertaa me saamme nyt tähän maahan riippumattoman puolueettoman tahon joka pääsee näkemään nuo sopimukset joita elintarvikeketjun sisällä tehdään tällaiselle on ehdottomasti ollut tarvetta sen todistaa myöskin edustaja kivirannan mainitsema

jolla kasvu on mahdollista puhtaalle suomalaiselle turvalliselle jäljitettävälle ruualle on kysyntää niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin mutta siihen tarvitaan se tasapaino jota

arvoisa rouva puhemies perhebarometrin mukaan suomalaiset kaipaavat lisää joustoja työn ja perheen yhteensovittamiseen tätä kaivataan itse asiassa yhteiskunnalta kaikista eniten työelämän tasa arvoa on vahvistettava ja vanhemmuuden sekä työelämän yhteensovittamista edelleen helpotettava kyse on ennen kaikkea tasa arvosta mutta sillä on vääjäämättä vaikutuksia myös syntyvyyteen sillä perhemyönteinen työelämä on avain syntyvyyden nousuun äideillä ja isillä pitäisi olla perhetilanteen mukaan oikeus tehdä etä ja osa aikatyötä käyttää sujuvasti perhevapaita ja saada toiveidensa mukaisia työvuoroja lisäksi joustoja voisi olla myös päiväkotien aukioloajoissa olennaista olisi myös tehdä perhevapaauudistus jonka seurauksena hoitovastuu lapsista jakautuisi vanhempien välillä paljon tasaisemmin kuin nyt tämä on myös kokoomuksen tahto kysyisin ministeri saarikolta minkälaisia toimia voisimme vielä saada tällä kaudella aikaan että

arvoisa puhemies eduskunnan tilanteesta olen päätellyt että aivan heti ei kannata tuoda lisää lakiesityksiä sosiaali ja terveysvaliokuntaan meillä on paljon paljon työtä toimitettavana ja tiedän että sitä siellä ansiokkaasti toteutetaan mutta kysymys on tärkeä itse asiassa tämä ei vastauksena vaadi edes lakimuutoksia kysymys on työelämän asenteesta huomaan että vastasin joku päivä sitten kysymyksiin raskaussyrjinnästä siis siitä että on todistettuja esimerkkejä että lapsen odottaminen tai vanhempainvapaalla olo on heikentänyt työasemaa jopa johtanut irtisanomiseen ei riitä että me toteamme että se on lainvastaista ja työnantajat eivät voi toimia näin vaan itse asiassa meidän pitäisi kääntää asenne vielä paljon enemmän siihen suuntaan että sellainen työntekijä on yritykselle tai julkiselle työnantajalle voimavara

sininen eduskuntaryhmä edustaja hongisto
arvoisa puhemies edellisten hallitusten aikana poliisin hallintorakenteita on muutettu monta kertaa muutoksia on perusteltu poliisipalvelujen parantamisella valitettavasti on käynyt päinvastoin poliisin virkoja on vähennetty ja toiminta alueita laajennettu hälytysvasteajat pitenevät vuosi vuodelta kansalaisten turvallisuus ja oikeustaju ovat koetuksella jos rikoksia jätetään tutkimatta ja hälytystehtäviä hoitamatta turvallisuudesta huolen kantavien sinisten mielestä nyt on toiminnan aika meidän mielestämme nyt on nopeasti selvitettävä miten poliisin ja rajavartiolaitoksen akuutit ongelmat korjataan ja ratkaistaan arvoisa puhemies kysyn ministeri mykkäseltä tehdäänkö vielä tällä hallituskaudella selvitys poliisin ja rajavartiolaitoksen resurssitarpeesta jotta seuraava hallitus voisi heti ja tehokkaasti kohdentaa voimavaroja sinne missä tarve on

arvoisa puhemies kiitos tärkeästä kysymyksestä edustaja hongistolle ensinnäkin voin sellaisen myönteisen uutisen tässä kertoa että maanantaina poliisiylijohdon ja poliisiosaston talousjohdon kanssa käydyn laskennan pohjalta meillä tänä vuonna tulee olemaan lähes sata poliisihenkilöä enemmän kuin viime vuonna me olemme sataan pyöristettynä samassa luvussa neljänkymmenen henkilön tarkkuudella kuin mistä kaksituhattaviisitoista lähdettiin

jos haluamme pitää suomen maailman turvallisimpana maana niin tulevina vuosina tarvitsemme pitkäjänteisen vahvistamisohjelman poliisin ja turvallisuuskoneiston puolelle puhutaan sadoista poliisihenkilöistä aivan varmasti ja olemme käynnistäneet nyt lopputuloksista päin laskettavan ohjelman joka kertoo mitä saamme jos toteutamme tällaiset muutokset toki myös se miten rajavartiolaitoksen resurssit turvataan erityisesti itärajan paikkakuntien osalta on tässä keskeinen kysymys koska he paljon tekevät poliisiin liittyvää työtä myös siellä mutta vastaus on kyllä tällainen ohjelma tullaan tekemään jonka pohjalta sitten hallitusneuvotteluissa se joka siellä istuukaan on vastuullisen paikan edessä

lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies

aluksi taustaa laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä tuli voimaan helmikuussa kaksituhattaviisitoista urheilijaeläke on tunnustusluontoinen ei etuusperusteinen eläkejärjestelmä suomalaisille urheilijoille eläke on tarkoitettu myönnettäväksi menestyneille urheilijoille urheilijaeläke on harkinnanvarainen valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää urheilijalle tunnustukseksi olympiakisoissa saadusta kultamitalista erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu urasta eläkettä myönnettäessä otetaan urheilusaavutusten lisäksi huomioon hakijan verotettavat tulot eläke voidaan myöntää joko kokonaisena eläkkeenä tai osaeläkkeenä riippuen hakijan tulotasosta täyden eläkkeen taso on tällä hetkellä runsaat tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa ja osaeläke on puolet täyden eläkkeen määrästä urheilijaeläkkeet myönnetään veikkausvoittovaroista esityksessä ehdotetaan lisättäväksi

lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös maininta siitä että ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää urheilijalle myös paralympiakisoissa saadusta kultamitalista lisäksi ehdotetaan että jo myönnetty osaeläke voitaisiin muuttaa täysimääräiseksi eläkkeeksi hakemuksesta jos hakijan toimeentulo olosuhteet ovat muuttuneet pysyvästi vastaava säännös sisältyy ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annettuun lakiin eläkkeen määrän vahvistamisen sijaan valtion talousarviossa ehdotetaan vahvistettavaksi myönnettävien eläkkeiden enimmäislukumäärä laista ehdotetaan myös poistettavaksi maininta eläkkeiden rahoittamisesta veikkauksen ja raha arpajaisten voittovaroista muutos vastaa ylimääräisestä taiteilijaeläkkeestä annetun lain säännöstöä esityksellä voidaan arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia siinä tapauksessa jos eläkkeiden maksaminen siirretään veikkausvoittovaroista budjettirahoituksen piiriin lähtökohtaisesti esitettyjen muutosten tarkoituksena on kuitenkin täsmentää eläkkeiden myöntämisen kriteerejä valtion talousarviossa vuosittain vahvistetun määrärahan puitteissa viime vuosina määräraha on ollut enintään kaksisataakuusikymmentätuhatta euroa ja sitä on saanut käyttää enintään täyttä eläkettä vastaaviin urheilijaeläkkeisiin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista budjetti on noin kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta euroa esitetyt

ja lopuksi hieman pohdintaa urheilijaeläkkeiden tulevaisuudesta mielestäni suomessa liian harva saa urheilijaeläkettä täyttä eläkettä saa tällä hetkellä vain muutama monet ovat kritisoineet julkisuudessa nykyistä urheilijaeläkejärjestelmää joka tosiaan tarjoaa eläkkeen vain harvalle siksi järjestelmää on tarpeen uudistaa nyt myös tulevaisuudessa jotta voimme tarjota yhä useammalle yhteiskunnan kiitoksen menestyksekkäästä suomen edustamisesta urheilussa arvoisa puhemies uudistuksella on tiivistetysti siis tarkoitus parantaa suomelle mainetta ja kunniaa tuoneiden urheilijoiden toimeentuloa lisäksi se mahdollistaa urheilijaeläkelain puutteiden korjaamisen taiteilijaeläkkeisiin nähden olympiavoitto on urheilumaailman maineikkain saavutus suoranainen uroteko ja sen saavuttaneiden urheilijoiden palkitseminen on myös yksi tapa nostaa urheilun arvostusta suomessa kiitos kiitoksia puhujalistalle arvoisa rouva puhemies urheilun kekkoseksikin kutsuttu

silloinen tasavallan presidentti urho kaleva kekkonen oli vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi luvannut olympiavoittajille eläkkeen myös kaarlo kulta kalle kangasniemi kertoi kekkosen antaneen tämän lupauksen no vuoden seitsemänkymmentäviisi lupauksesta meni pieni hetki aina helmikuuhun kaksituhattakolmetoista ennen kuin tehtiin tämä kekkosen lupaus todeksi arvoisa rouva puhemies urheilijaeläkkeen ajatuksena on se että kun pitkän saavuttaneen uran tehneet tehneet urheilijat ovat uhranneet tulevia eläketulojaan harjoitteluun kilpailuun niin eläkkeellä on tarkoitettu nimenomaan myöntää heille lisätuloja kun eläke on jäänyt urheilijauran takia liian vähäiseksi tällä tavalla palkitaan tai ei palkita vaan tuetaan myös taiteilijoita ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden kautta ei kaikkia taiteilijoita

eläketulot vähäisiksi tämä ei ole siis palkinto eikä tunnustus erikseen on olemassa pro urheilu tunnustus joka on sekä tunnustus että myös rahallinen palkinto ja tämä voidaan myöntää kaikille arvoisa rouva puhemies kun luin tätä esitystä niin tässä on oikeastaan kolme kohtaa joista kaksi ovat hyviä se että jatkossa voi anoa täyttä eläkettä jos tulot muuttuvat ja toiseksi se että tähän tulee se mahdollisuus että veikkausvoittovarojen lisäksi tämä voisi tulla myös budjettivaroista

tarkoituksen vastaisesti jatkossa ei olisi ideana enää pelkästään se että tuettaisiin niitä urheilijoita joilla uran vuoksi eläketurva on jäänyt pieneksi vaan voitaisiin myös muille myöntää eläkettä tätä ei

tuleviin taiteilijaeläkkeisiin ja sen vuoksi toivoisin että valiokunnassa hyvin huolellisesti pohditaan tätä kolmatta kohtaa kannattaako muuttaa lain perusperiaatetta ja ideaa siitä että tällä nimenomaan

on toiset periaatteet
oliko muutamaan vastauspuheenvuoroon tarve edustaja essayah ja edustaja multala ainakin toivoivat sitten mennään taas kohta listalle
kiitoksia arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä on todellakin monta tällaista voisiko sanoa tasa arvoa lisäävää elementtiä ensinnäkin tässä tullaan yhä lähemmäksi taiteilijaeläkkeitä ja toisaalta tärkeä asia paraurheilijat nostetaan samalle viivalle totta kai on tärkeää että että myöskin sitten tulevaisuudessa voidaan pohtia tuleeko tämän rahoitus budjettirahoista ei pelkästään veikkauksen ja raha arpajaisten voittovaroista mutta tähän samaan asiaan kuin edustaja arhinmäki kiinnittäisin huomiota tietenkin on varmasti niitä tilanteita joissa merkittävästä olympia tai paralympiamenestyksestä mielellään palkitaan mutta meillä on olemassa tämä pro urheilu menettely sitä varten ja toisaalta voisi sanoa että ennen kaikkea aikanaan on luotu koko järjestelmä niitä henkilöitä varten joilla ei ollut mahdollisuutta opiskeluun siihen aikaan ja joilta toisaalta ehkä jäi työura jollakin tavalla rikkinäiseksi ja hajanaiseksi kenties tuli loukkaantumisia tai vastaavia jotka eivät mahdollistaneet normaalin eläkekertymän

arvoisa puhemies kiitän ministeriä hyvän esityksen ja täsmennysten tuomisesta kuitenkin ehkä se mistä aiemmatkin kommentit kumpuavat on se että kaikilla urheilijoilla erityisesti yksilöurheilijoilla ei ole minkäänlaista eläketurvaa tällä hetkellä ja käytännössä siis kaikki urheilijat kärsivät siitä samasta eli urheilu uran aikana todella harvalle kertyy minkäänlaista eläkettä tällä hetkellähän tämä kyseinen laki koskee niitä henkilöitä joilla sitten muutenkin eläketurva on jäänyt alhaiseksi eli ei ole käytännössä ollut mahdollista ikään kuin kompensoida kompensoida urheilu uran jälkeen sitä urheilu uran aikaista eläkekertymää ehkä nyt tätä muutosta suurempana puutteena pidänkin sitä että tämä eläketurva puuttuu kaikilta heiltä jotka ottavat sen riskin ja heittäytyvät urheilu uralle sen pitäisi olla paljon turvallisempi valinta ihan kaikille myös heille jotka eivät sitä olympiamitalia voita onkin hyvä että ministeri on tähän epäkohtaan jo kiinnittänytkin huomiota

arvoisa rouva puhemies viime vaalikaudella kun tämä laki tehtiin se oli askel oikeaan suuntaan ja nyt tässä vielä hieman parannellaan edustaja arhinmäki puuttui siihen että siellä on tietysti tämä erityisen ansioituneelle ja erityisestä syystä no totta kai kannattaa katsoa mitä ovat ne erityiset ansiot ja erityiset syyt jotta se on tasa arvoinen nämä tulorajat sinänsä ovat hyvin matalia ja niin kuin edustaja multala tässä mainitsi monella urheilijalla eläkekertymä jää hyvin pieneksi urheilu ura saattaa kestää kymmenen jopa viisitoista vuotta ja sen takia sen takia sitten työura jää lyhyeksi on hyvä että sitä nyt edes jonkin verran pystytään paikkaamaan sen huomion haluan tässä lähettää liitoille kun tämä eläke myönnetään nimenomaan hakemuksesta että eläkkeensaajat ovat varttuneita ja kaikki eivät välttämättä seuraa opetus ja kulttuuriministeriön sivuja tarkkaan jokaisena päivänä ja se edellyttää silloin liitoilta aktiivista tiedottamista näitä urheilijoita kohtaan jotta he tietävät että tällainen järjestelmä on olemassa ja että he voivat hakea esimerkiksi viime vaalikaudella tapahtui paralympiapuolella ikävä kömmähdys

puhemies on hyvä että tämä järjestelmä on olemassa ja ja yhdyn niihin puheenvuoroihin mitä täällä aiemmin on sanottu sen hyvistä puolista ja siitä kuinka tärkeää tämä on ja tietenkin se vaatii myös sen että se on resursoitu kylliksi minä haluaisin tässä vähän kysyä kun kun kuuntelin edustaja arhinmäen puheenvuoron ja hän on varmasti oikeilla jäljillä kysyessään tätä

aika arvovaltainen elin joka pohtii näitä asioita vastustaa tätä mielelläni ministeri terho kuulisin teidän perustelujanne juuri tähän kohtaan koska kuitenkin tässä tämä vastustuselementti on olemassa tietenkin ymmärrän sen että jos voimavarat ovat niukat ja joku saa sitten

arvoisa puhemies pidän myös tätä urheilijaeläkejärjestelmää tärkeänä ja on hienoa että siihen tulee myös näitä uudistuksia täytyy sanoa että arvostamani presidentti kekkonen oli kaukaa viisas kun tällaisen aikanaan lupasi kangasniemelle ja kumppaneille tasa arvoisuushan tässä on tietysti erittäin tärkeää ja kysynkin ministeriltä ihan omaa tietoa lisätäkseni paljonko se järjestelmä maksaisi jos kaikille kultamitalisteille annettaisiin eläke ilman erillistä anomusta missä suuruusluokassa olisi onko tämä kuinka iso vaihtoehto että urheilija voittaessaan mitalin tietäisi että on ansainnut eläkkeen toisaalta tämä tuloraja asia on mielestäni tärkeä ja perusteltu asia jos on hyvin menestynyt urheilija ja menestynyt sen jälkeen muuallakin siviilielämässä niin varmaan se eläke on on siltä osin ok onko mietitty sellaista voisiko urheilija urheilijauran aikana toimia niin sanotusti yrittäjäpohjalta kun urheilijatkin saavat erilaisia palkkioita ja korvauksia siinä urheilu uran aikana niin se katsottaisiin heidän tulokseen ja he maksaisivat siitä eläkettä niin kuin yrittäjät ja sillä lailla voisi kertyä tämä

tapanani ei ollut kehua viime vaalikauden hallitusta mutta tämä oli yksi hienoista asioista mitä viime vaalikaudella toteutettiin hallituksen johdolla nyt on hyvä että tähän saadaan näitä välttämättömiä korjauksia tarkistuksia esimerkiksi juuri tämä että paralympialaisten menestyjät tulevat tämän eläkkeen piiriin ja ja on hyvä asia että tämä lähenee taiteilijaeläkkeen kriteereitä tuossa ministeri mainitsi että tätä järjestelmää kehitetään ja myös vastaisuudessa on on kehittämisen paikkoja edelleen niin että tässä on edelleen korjaamista mitä näkisitte

sitten on tietysti ministerin vastaus mutta sitten katsotaan puhelistaa

rouva puhemies kiitos ministeri terholle asian esittelystä urheilijaeläkejärjestelmä on erittäin hyvä ja kiitos tässä yhteydessä edelliselle eduskunnalle siitä että se on luotu kaiken kaikkiaan omasta mielestäni tämä parannus mitä nyt tehdään tässä hallituksen esityksessä on erittäin hyvä ja tervetullut ja uskon että sitä myöskin on odotettu tämä lisää myöskin urheilun ja urheilumenestyjien arvostusta ennen kaikkea tämä on myöskin tasa arvokysymys tässä nyt myöskin nostetaan paralympialaiset ja olympiaurheilijat samalle viivalle muiden kanssa se on hyvä asia tätä on tätä on toivottu kauan aikaa

on käytetty hyviä puheenvuoroja oikeastaan siitä asiasta että kun näitä resursseja on hallituksen esityksen valmistelussa kaavailtu niin mitä ne tulisivat olemaan ministeri terholta kysyisin

nyt kun tämä lähtee siitä että hakemuksesta voi sitten saada eläkkeen niin paljonko se lisäarvo olisi jos saataisiin se että automaattisesti tulee olympiavoitosta tietty korvaus

olisin joka tapauksessa kysynyt ministeri terholta että kun olette tuonut raikkaan keskustelunavauksen näin vaalien merkeissä niin olisiko tässä yhteydessä ollut hyvä ottaa keskusteluun tämä kun ne urheilijat jotka ovat menestyneitä urheilijoita saavat apurahoja jo ennen uransa loppua meillä tehdään urheilijasta tiettyjä luokitteluja siitä onko tämä potentiaalinen suomen lipunkantaja kansainvälisesti niin olisiko järkevää ruveta keskustelemaan vaikkapa liikuntaneuvoston kanssa tästä järjestelmästä että uudistettaisiin sitä niin kun liikuntaneuvosto tätä mallia nyt ei oikein ole kannattamassa että me voisimmekin arvioida jo siinä vaiheessa menestyvien urheilijoiden potentiaalisuutta jotta heidän apurahoistaan osa menisikin eläkkeen kartuttamiseen tai sitten laitettaisiin joku muu siivu mutta toivoisin että tämä raikas keskustelu mitä tällä käydään voisi jatkua

suomi on urheilukansa me rakastamme ainakin voittajia ja siksi minä kyllä kannan huolta niidenkin puolesta jotka eivät sitten ole voittajia jotka tulevat vähän hitaammin hitaammin maaliin eri tilanteissa hallitus on tehnyt paljon hyviä asioita muun muassa tunti lisää liikuntaa kouluihin on eräs tällainen tekijä mutta on varmasti paljon asioita joilla voidaan kannustaa urheilijoita heidän aktiivitoimiaikanaan millä tavoin voidaan panostaa heidän toimeentuloonsa eläketurva on monelle nuorelle urheilijalle sellainen että ei sitä niinkään ajatella ja olympiavoittokin on aika aika kaukainen haave monelle arvoisa puhemies tässä mielessä kysynkin kun hallituksen ja eduskunnan toimintakausi on loppumetreillä viimeinen savotta on täällä meneillään

arvoisa rouva puhemies tämä järjestelmä kun ensimmäistä kertaa helmikuussa kaksituhattakolmetoista jaettiin olympiavoittajille urheilijaeläkkeitä tuli nimenomaan veikkausvoittovaroista ja rajatulle joukolle sen vuoksi että silloin ei ollut vielä riittävästi rahoitusta eikä lainsäädäntöä mutta tämä kekkosen lupaus oli saatava melkein neljäkymmentä vuotta sen antamisen jälkeen toteutetuksi sen vuoksi minusta on hyvä että kun saatiin silloin pää auki ja saatiin viime kaudella lainsäädäntö niin sitä tässä nyt tarkennetaan sekä rahoituksen osalta että tätä joukkoa laajennetaan mutta edelleen minä nostan esille sen että lausunnoissa on todettu että tämä että tulorajoista voi myös

poiketa asettaisi hakijat epätasa arvoiseen asemaan muutos ei palvelisi kyseisen lain tarkoitusta eli turvata perustoimeentulo henkilöille joiden eläkekertymä on urheilu uran johdosta kovin alhainen tässä helposti on sellainen tilanne että sellainen jolle pitäisi tämä turvata jää vähemmälle sen vuoksi että annetaan jollekin

arvoisa rouva puhemies kun tämä järjestelmä nyt eri vaalikausilla kehittyy koko ajan oikeaan ja parempaan suuntaan niin heitänpä tässä jo kehitysajatuksen tuleville vaalikausille vaalikausille meillä on runsas joukko valmentajia jotka tekevät arvokasta valmennustyötä oman työnsä ohella ja monella työnteko jää sitten aika vähiin ja käy samalla tavalla kuin urheilijoille että eläkekertymä jää todella pieneksi esitän ajatuksen että lakia jossain vaiheessa esimerkiksi tulevalla vaalikaudella voitaisiin laajentaa sillä tavalla että erityisen ja erityisestä syystä pienieläkkeisille valmentajille voitaisiin laajentaa tätä se joukko ei välttämättä ole kovin iso mutta he ovat tehneet merkittävää työtä ja sitten toistan tämän mikä jäi äsken vähän kesken että liitoilla on iso vastuu tiedottaa omia urheilijoitaan että varttuneet urheilijat eivät sitten jää sen takia rannalle että kukaan ei ymmärrä tehdä sitä hakemusta
kiitoksia tässä olivat vastauspuheenvuorot riittääkö ministerille kolme minuuttia paikalta

arvoisa puhemies hyvät edustajat ensinnäkin olen iloinen siitä että meillä on siis pääosin yhteisymmärrys sisällön mielekkyydestä ja siitä on hyvä sitä tulee kehittää sekä nyt että jatkossa ensimmäinen kysymys mitä tietysti itsekin pohdin silloin ja minkä otti tässä useampi esiin ainakin pakkanen miksei sitten selvyyden vuoksi vain yksinkertaisesti kaikille olympiavoittajille silloin tulin pohtineeksi

esimerkiksi suomen tulevaan jääkiekkomenestykseen vakaasti uskovaisena sitä että jos tekisin tällaisen kategorisen esityksen niin kun meidän joukkueessamme todennäköisesti neljän vuoden päästä on

kaksikymmentä nhl pelaajaa voittaisivat olympiakullan ja nämä miljonäärit olisivat oikeutettuja tähän eläkkeeseen niin se olisi tavallaan tarpeeton laajennus tälle järjestelmälle sen takia tyydyin tähän rajatumpaan uudistukseen no nyt tässä tosiaan osa on ollut epäileviä sen suhteen onko tarpeeton lisä tämä

on osoittanut epäilyksiä mutta mitä toisaalta olympiakomitea ja tietenkin moni itse olympiavoittaja on kyllä toivonut eli näistä tulorajoista

tarkoitus on siis parantaa urheilu uran vetovoimaa yksinkertaisesti tämä edes pieneltä osin käytännössä kuitenkin hyvin maltillinen uudistus ja mielestäni nimenomaan liiankin maltillinen mutta kun annetaan mahdollisuus joustaa näistä rajoista niin tarkoitus olisi tehdä vain joustavampi ja inhimillisempi järjestelmä mikä tosiaan on käytännössä hyvin pieni uudistus periaatteellisesti siitä voi tietysti sitten keskustella kun kysyttiin että mitä tulevaisuudessa niin se mitä minusta pitäisi tehdä koska minun filosofiani on että tämä järjestelmä on juuri koko huippu urheilu uran vetovoiman kasvattamiseksi on se että kyllähän tätä pitäisi pystyä jatkossa laajentamaan laajemmalle joukolle ja myös valmentajille se on oikein hyvä ajatus

arvoisa puhemies

tiukassa kunnollinen satsaaminen menestykseen vaatii paljon aikaa ja resursseja sekä merkittäviä uhrauksia monilla urheilijoilla saattaa jäädä opiskelut vähemmälle kun urheilumenestyksen eteen on paiskittava niin paljon töitä ettei aikaa juuri muuhun tahdo jäädä mielestäni urheilijaeläkkeet ovat perusteltuja koska monet vuodattavat siniristilipun eteen paljon hikipisaroita ilman että rahaa juuri jää kouraan kun urheilu ura on paketissa luonnollisesti eläkettäkään ei pääse karttumaan jos ei muuta tienestiä ole säännös jonka mukaan säädetyn tulorajan noudattamisesta voitaisiin poiketa erityisen ansioituneen olympiavoittajan tai paralympiavoittajan osalta tuo lisää harkinnan varaa urheilijaeläkkeiden myöntämiseen myös mahdollisuus osaeläkkeen muuttamiseen täysimääräiseksi on hyvä asia ylimääräisen urheilijaeläkkeen muuttamisen myötä se vastaa ylimääräisestä taiteilijaeläkkeestä annetun lain säännöstä tämä on reilu muutos esityksen budjettivaikutukset eivät ole merkittävät mutta mielestäni on hyvä että laista ehdotetaan poistettavaksi maininta eläkkeiden rahoittamisesta ensisijaisesti veikkauksen ja raha arpajaisten voittovaroista veikkausvoittovaroihin kohdistuu jo tällä hetkellä kova paine ja pitkässä juoksussa veikkauksen toimimiseen kulttuurin ja urheilun sekä muun toiminnan rahasampona liittyy paljon epävarmuustekijöitä esitys on pääosin hyvä erittäinkin hyvä ja parantaa osaltaan urheilijaeläkejärjestelmän toimivuutta mutta tietenkin myös liikuntaneuvoston jäsenenä haluan että otettaisiin huomioon juuri tämä että urheilijalla ura on voinut työssä jäädä hyvin lyhyeksi ja kun tulee eläkeikä eläkeikä on eläke jäänyt urheilunkin takia todella pieneksi ja se pitää huomioida että kyllä myös taloudellinen tilanne sen määrittäminen ja sen vaikutus olisi erittäin tärkeä ottaa huomioon olympiavoittajan kohdalla olemme kaikki suomalaiset varmaan sitä mieltä että on todella kivaa ja hieno ja upea asia kun pikkuleijonat toivat kultaa kun tulee olympiakultaa on se laji mikä tahansa tai tulee kansainvälisesti hyvää menestystä on se laji mikä tahansa lajeissa on kyllä eroa joitakin tuetaan paljonkin helposti saa sponsoreita toiset lajit eivät sitä saa pitää tehdä melkein nollalla eurolla tai maksaa itse kaikki on tärkeää että on laji mikä tahansa jos suomi saa siitä mainetta ja lapset ja nuoret ja aikuisetkin saavat tsemppiä harrastaa urheilua se on tärkeää arvokasta ehdottomasti sitä mieltä että olympiavoittajia ja muutenkin menestyneitä huippu urheilijoita pitää jotenkin huomioida ennen vanhaan menneinä vuosikymmeninä näin ei ollut ja monet olympiaurheilijat aikaisemmat ja hyvin menestyneet ovat joutuneet käymään työssä ja työn ohessa treenanneet uhranneet paljon ja myös läheiset ovat uhranneet paljon minä muistan kun seitsemänkymmentä luvulla kun velipoikani on kymmenottelija ollut ja suomeakin edustanut paljon hän treenasi talvisin niin että puntit olivat siellä kotituvassa ja kerran ne puntit putosivat läpi lattian kun piti lämpimissä oloissa oloissa treenata eikä treenipaikkoja treenipaikkoja ollut niin äiti sanoi että nyt täytyy siirtyä navetan puolelle etteivät kaikki lankut mene rikki ollut aika vaikeaa ennen vanhaan ja ja nyt on positiivista se että on päästy vähän eteenpäin urheilijankin uralla toivonkin että tämä jatkuu ja urheilijoita palkitaan kun menestystä tulee ja ennen mahdollisuudet harrastaa ja ja tehdä hyvä ura myös urheilijana se on hienoa että nykyään pystyy myös opiskelemaan siinä samalla

arvoisa puhemies voi sanoa että nyt kerrankin on sellainen aihepiiri voin sanoa että tunnen sen jopa paremmin kuin omat taskuni ehkä tässä ensin edustaja pakkasen ehdotukseen siitä minkä vuoksi urheilijat eivät voisi toimia yrittäjinä no sama syy ehkä kuin taiteilijoilla eli suurin osa urheilijoista todella elää kädestä suuhun kaikki tulot joita on saatavissa joko sponsorirahoituksena tai sitten yhteiskunnan tukena tai seuran mahdollisena tukena yleensä menevät suoraan siihen urheiluun ja varsinkin uransa alkuvaiheessa oleville urheilijoille jotka harjoittelevat yhtä paljon ja matkustavat yhtä paljon kuin huiput mutta eivät kuitenkaan tienaa läheskään yhtä paljon on erittäin haasteellista siinä vaiheessa maksaa näitä yel maksuja aivan varmasti myöskin yritystoiminnan pyörittäminen tietenkin on oma byrokraattinen haasteensa siinä urheilun ohella muutama vuosi sitten oli stmn asettama työryhmä jossa itse asiassa pohdittiin tätä urheilijoiden eläkejärjestelmää ja silloin työryhmässä oli esillä samantyyppinen järjestelmä kuin tällä hetkellä taiteilijoilla on eli että apurahaurheilijoilta otettaisiin siitä apurahasta varten ja se järjestelmä olisi ollut myelin piirissä ja tämä järjestelmä siis nyt tällä hetkellä on jo taiteilijoiden taiteilijoiden apurahoissa käytössä kaikki muut itse asiassa loppujen lopuksi totesivat että tähän järjestelmään ei voida mennä mutta urheilijayhdistys joka siis edustaa yksilöurheilijoita oli sitä mieltä että tämä olisi ollut järkevä järjestelmä olen itse edelleen sitä mieltä että tämä olisi yksi niistä mahdollisuuksista joita voitaisiin myös urheilijoiden osalta käyttää ja erityisesti tietysti niiden urheilijoiden jotka ovat apurahojen piirissä heitähän on nykyään huomattavasti enemmän kun nykyään on sekä nämä pienemmät puolikkaat apurahat että nuorten urheilijoiden apurahat eli kolmea eri tasoa sitten tästä itse esityksestä sen verran että mielestäni tämä on hyvä esitys tämähän ei sinällään laajenna tätä varsinaisen urheilijaeläkkeen saajien joukkoa kovinkaan laajalle sillä määräraha pysyy samana ja ja nämä edelleenkin myönnetään hakemuksesta vaikka olen liikuntaneuvoston jäsen en itse asiassa ollut siinä käsittelyssä paikalla kun tätä lausuntoa sorvattiin mutta en pidä tätä tulorajoista poikkeamisen poikkeamisen mahdollisuutta minään suurena haasteena sillä kun nämä edelleen myönnetään hakemuksesta niin en usko sellaisten urheilijoiden tätä hakevan joilla ei olisi ongelmia toimeentulonsa kanssa ja uskon että tässä ehkä on kyse enemmän siitä että silloin ollaan aika lähellä sitä tulorajaa joka tapauksessa ehkä enemmän itseäni mietityttää se toinen poikkeus eli se että nyt voidaan poikkeuksesta myös muille kuin olympiavoittajille myöntää urheilijaeläkettä sinänsähän se on hyvä koska meillä on paljon sellaisia urheilijoita jotka ovat voittaneet vaikka olympiahopeaa tai olympiapronssia tai maailmanmestaruuksia kasapäin mutta eivät yhtään olympiakultaa ja varmasti ansaitsisivat menestyksensä puolesta urheilijaeläkkeen erityisesti jos eläkettä ei muuten ole työuran aikana kertynyt riittävästi kuitenkin tässä aiheutuu sitten harkinnan paikka ministeriöön eli ministeriön tulee jatkossa pohtia ketkä ovat niitä kriteerit täyttäviä urheilijoita jotka eivät ole olympiavoittajia tietenkin tämä avaa mahdollisuuden myös muissa kuin olympialajeissa nyt saada urheilijaeläkettä positiivista on se että tulevaisuudessa urheilijaeläkkeitä voidaan siirtää rahoitettavaksi myös budjettivarojen puolelta puolelta näkisin että tämä olisi hyvä suuntaus muutenkin urheilun ja liikunnan rahoituksessa sillä tulevaisuudessa on nähtävissä sekin riski että veikkausvoittovarat mahdollisesti tulevat pienenemään ehkä vielä tästä mikä aiemmassa keskustelussa tuli ilmi mielestäni edustaja kiurun avaus siitä että valmentajillakin voisi olla samantyyppinen järjestelmä on hyvä tosin toivon että se koskisi vain sellaisia valmentajia jotka ovat valmentaneet aikoinaan eivät ehkä nykypäivänä sillä nykyäänhän on tehty paljon töitä sen eteen että valmentaminen voisi olla täysipäiväinen työ erityisesti huippu urheilijoiden valmentaminen sillä ilman ammattimaista valmentajaa ammattilaista huippu urheilijalla on huomattavasti vaikeampi tie päästä huipulle ehkä vielä sen haluan tähän loppuun sanoa että esitys on mielestäni kannatettava ja ja toivon että tätä keskustelua urheilijoiden sosiaali ja eläketurvasta jatketaan ensi kaudella todella kun täällä varmasti käsitellään sosiaaliturvan kokonaisuudistusta toivoisin että eri puolueet pohtisivat omia ajatuksiaan millä urheilijoiden ja muiden kuin apurahataiteilijoiden esimerkiksi freelancereiden ja kaikkien sellaisten joilla ei ole työnantajaa eläke ja sosiaaliturva ratkaistaan tällainenhan tapaus nimenomaan urheilijoiden osalta

arvoisa rouva puhemies on todella tärkeää että

sitten valtion tilinpäätöstietoja emme emme juuri tai ainakin käsittely on liian vähäistä olen todella valtiovarainvaliokunnassa ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä kuunnellut ekonomisteja ja ja käsitellyt näitä vtvn lausuntoja minusta tällä vaalikaudella on tyypillistä ollut se että ekonomistit ovat olleet järjestäen kierroksen jäljessä valtiovarainministeriönkään omat ennusteet eivät nähneet talouden kasvua heti alussa se on minusta sinällään huono asia koska sitten päätöksiä voidaan tehdä virheellisten ennusteiden perusteella parhaitenhan suomen taloutta ministeri lintilä jonka jonka ennustukset aina ovat olleet suurin piirtein kohdallaan niistä on lyhyen ajan kokemusta mutta jos me vertaamme vielä suomen taloutta sitten hieman laajemmin globaalissa ympäristössä kun sekin on yksi arviointikriteeri niin nyt voisinkin pyytää kun täällä näen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan edustaja heinäluoman edustaja harakan ja edustaja viitasen

luetelkaa euroopasta ne maat joissa talous työllisyys ja velkatavoitteet on saavutettu tällä vaalikaudella etuajassa ensinnäkin on saavutettu ja sitten vielä etuajassa tietääkseni se luettelo on harvinaisen lyhyt eli tässä mielessä kun hallituksella on ollut strateginen hallitusohjelma juuri se mahdollistaa myöskin valtiontalouden tarkastusviraston raportoinnin peilaten strategisia tavoitteita vasten ja tämä suuri kuva on hyvä muistamme tietenkin vaalikauden alun jolloin monet ekonomistitkin suorastaan pilkkasivat näitä hallituksen työllisyystavoitteita ja velkaantumistavoitteita ne ovat kuitenkin toteutuneet etuajassa

sote ja maakuntauudistus on tärkeä ja on on tärkeää että sitä tarkastellaan kriittisesti aikanaan tarkastusvaliokunta lausui mikä on suurin riski sote uudistuksesta se on se riski että sitä ei täällä eduskunnassa pystytä viemään tällä vaalikaudella lävitse se oli se oli suurin riski näin me lausuimme sitä ei tässä keskustelussa yleensä huomioida minusta on epäloogista että ne jotka ovat kaatamassa sote uudistusta samaan aikaan ovat lisäämässä valtion menoja kuitenkin se nähdään tästä tarkastusviraston raportistakin miten me julkistaloutta kestävästi tasapainotamme ainoa kestävä tie on jatkossa uudistukset työllisyyttä parantavat uudistukset palvelu uudistukset ja ja esimerkiksi paikallinen sopiminen työmarkkinoilla jokainen prosenttiyksikkö työllisyysasteessa parantaa julkistaloutta erilaisten laskelmien mukaan miljardista puoleentoista miljardiin ja kun me olemme päässeet neljä prosenttiyksikköä parempaan tilanteeseen niin totta kai se on ollut hyvä asia mitä tulee veropolitiikkaan niin myöskin sitä on syytä tarkastella kriittisesti mutta minusta tärkeä suuri linja kuitenkin on se että veropolitiikka on ennakoitavaa ja vakaata se tuo vakaan ympäristön yrityksille ja työntekijöille asua suomessa yrittää suomessa tässä suhteessa voi pitää onnistuneena että meillä ei ole ollut tempoilevaa veropolitiikkaa ja kuitenkin suuressa linjassa kun bkt on kasvanut myöskin kokonaisveroaste on laskenut mitä tällä vaalikaudella on suomessa toteutettu meidän kustannuskilpailukykyämme on merkittävästi parannettu se oli se kiireellisin toimenpiteemme mitä tarvittiin nyt me voimme ja meidän pitää hakea enemmän osallistavaa talouskasvua mukaansa ottavaa talouskasvua tehdä sellaisia järjestelyjä että ihmiset eivät syrjäydy alueellisesti eivät työttömyyden takia eivät sosiaalisesti eivät koulutuksen takia tällaista osallistavaa talouskasvua inc usive growth niin kuin tuolla oecdssä on

sitä nimitetty me tarvitsemme puhemies tuolla tarkastusvaliokunnassa käsittelemme tämän raportin ja ja siitä voidaan vetää myöskin johtopäätöksiä tulevaisuuteen mutta se ajatus itsekin olen tilintarkastaja että että aina se tarkastuslausunto olisi yksiselitteisesti oikea totuus ei tietenkään ole totta vaan se on yksi näkemys joka on tärkeätä ottaa ottaa huomioon kun eduskunnassa päätöksiä tehdään

arvoisa puhemies

paperi on kyllä poikkeuksellisen tärkeä osa hallituksen toiminnan ja sen finanssipolitiikan linjan toimivuuden arviointia järjestelmähän on luotu sen jälkeen kun kreikan rahoituskriisin yhteydessä kävi ilmeiseksi että kaikista jäsenmaista ei tullut oikeita tilannearvioita julkisen talouden tilasta sen jälkeen on luotu uudet järjestelmät joilla on haluttu korostaa hallituksesta riippumattoman instituution toiminnan merkitystä ja antaa näille riittävät valtuudet ja meillä tästä finanssipolitiikan arvioinnista vastaa tarkastusvirasto sen asema on järjestetty riippumattomaksi niin että se toimii eduskunnan alaisuudessa eikä ole siis näin ollen tilivelvollinen tai alisteinen hallitukselle tämä riippumattomuusasema mahdollistaa virastolle myös sellaisen arvion tekemisen jossa voi olla myös hallituksen linjasta tai toiminnasta kriittisiä arvioita näiden vuosien aikana jotka olemme tässä uudessa järjestelmässä olleet voi sanoa toimii erittäin hyvin niin myös tälläkin kertaa viraston finanssipolitiikan toimivuuden perusarvion voi hyvin jakaa suhdannetilanne on mahdollistanut finanssipolitiikan tavoitteiden merkittävää toteutumisvajetta ja samalla virasto aivan oikein kiinnittää huomiota siihen että kestävyysvaje se meidän alkuperäinen iso ongelmamme tämän vaalikauden alkaessa ja jo aikaisemminkin ei ole poistunut kun kauden alussa kestävyysvaje oli noin kymmenen miljardia on se nyt valtiovarainministeriön viimeisimmän raportin mukaan noin yhdeksän miljardia tämä arviohan ei ollut vielä tiedossa silloin kun tämä tarkastusviraston raportti julkistettiin mutta kokonaisuudessaan kuitenkin vtv arvioi että rakenteellinen alijäämä ei ole tällä vaalikaudella merkittävästi kohentunut ja tämä kertoo kyllä tämän työtaakan merkittävyydestä joka meitä kaikkia kohtaa puoluekantaan katsomatta ja hallitukseen katsomatta kestävyysvajeen osalta on selvää että tähän vaikuttaa voimakkaasti paitsi se kuinka säästäväinen hallitus on myös se kuinka tehokas se on tulojen keräämisessä tulojen keräämisessä taas iso kysymys on se miten työllisyysaste kehittyy kuinka paljon väkeä meillä on töissä ja sitä kautta se kuinka turvattuja verotulot ovat ja vastaavasti tietysti se kuinka paljon tai vähän joudutaan käyttämään rahaa työttömyydestä aiheutuviin menoihin yhtä selvää on että kuinka onnistunutta veropolitiikka on laaja veropohja johon täällä aikaisemmin viitattiin edustaja harakan puheenvuorossa on tärkeä periaatteellinen lähtökohta jotta verokannat voitaisiin pitää mahdollisimman alhaalla ja verorasite näin ollen kohtuullisena kun hallitus aloittaessaan asetti omassa ohjelmassaan tavoitteeksi sen että veroaste ei nouse olemme tilanteessa että tämän vaalikauden aikana veroaste on laskemassa pari prosenttiyksikköä kun katsotaan kokonaisveroastetta miten se sitten jakaantuu tulonsaaja tai tai veronmaksuryhmäkohtaisesti on vielä ihan oma asiansa siitä eduskunta on käynyt useamman keskustelun kansantuotteessa kansantuotteessa veroasteen lasku on siis yhteensä lukien verotuloissa noin nelisen miljardia euroa eli puhutaan erittäin suurista summista ja näillä tietysti on myös oma vaikutuksensa

tarkastusvirasto tuo esille kritiikkinsä siitä mitkä ovat sote ja maakuntauudistukseen liittyvät riskit sote ja maakuntauudistuksen tarve on tietysti moneen kertaan todettu ja samalla tämä hallitus on asettanut myös sen tavoitteen että kestävyysvajeesta hoituisi peräti kolme miljardia säästöinä sote uudistuksen kautta tarkastusviraston kritiikki kannattaa nyt tältä osin lukea hyvin huolella ja tarkasti virastohan lausuu huolensa siitä että että kustannuksia lisäävät mekanismit toimivat tässä hallituksen uudistuksessa automaattisemmin kuin säästöjä tuovat mekanismit tämähän on havainto joka on valiokuntakäsittelyssä eri yhteyksissä asiantuntijoilta tullut vastaan ja voi sanoa että sote uudistuksen iso huolta aiheuttava tekijä on se että alkuperäinen tavoite perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimmästä yhteistyöstä ei ole tässä nyt käsittelyssä olevassa mallissa toteutumassa ja säästöistä iso osa perustuu nimenomaan tähän erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tiiviimpään integraatioon kun tuodaan tilalle tämä markkinamalli joka johtaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön heikentymiseen niin voin arvioida että tarkastusviraston varoitukset ovat hyvin varteenotettavia ylipäänsä me tiedämme että meillä on kansallinen heikkous naapurimaahamme ruotsiin verrattuna että meillä on taipumus rynnätä uudistuksiin nopeasti ja välttäen huolellisia monipuolisia vaikutusarvioita ja kun on tietysti vielä monipuoluehallituksen logiikka niin kun joku ratkaisu on tehty niin hallitus on tavallaan pakotettu sen eteenpäinvientiin tarkastusvaliokunta tulee käymään tarkastusviraston raportin huolella lävitse ja pyrkii omassa työssään siihen että kaikki näkökohdat tulevat avoimesti käsitellyiksi ja ja tältä pohjalta myös kuullen tämän täällä käytävän keskustelun tulee tuomaan eduskunnan päätettäväksi mietinnön ja siihen liittyvät ehdotukset

arvoisa rouva puhemies

katsoo kokonaisuutta selkeästi kokonaisuutena meillä on hyvin erilainen tilanne tällä hetkellä kuin silloin kun tämä nykyinen hallitus aloitti silloin asetettiin itse asiassa viisi kovaa tavoitetta talouden kuntoon laittamiseksi päätettiin että työllisyysaste tulee nostaa seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin työllisten määrää nostaa sadallakymmenellätuhannella

toisaalta sitten tehtiin päätös julkisen talouden velkasuhteen taittamisesta bruttokansantuotteeseen se taittui itse asiassa jo vuonna kaksituhattakuusitoista ja velaksi eläminen loppuu vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi julkinen talous tasapainottuu tänä vuonna ja on ylijäämäinen vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi itse asiassa aika ainutlaatuinen tilanne kun tässä edellä

kova uutinen oli myös se että ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen pystyttiin valtionvelkaa viime vuoden lopulla myös lyhentämään eli eli velkaa ei jouduttu ottamaan enempää ja velkamäärä ei kasvanut kädet saatiin lopulta ainakin hetkeksi pois lasten taskuista arvoisa puhemies muistan hyvin ja itse asiassa myös keskustalaiset kyllä hyvin siitä ovat tuolla sosiaalisessa mediassa muistuttaneet miten sosiaalidemokraattien puheenjohtaja edustaja antti rinne kuulutti

taisi olla alkupuolta tai puoltaväliä että ei tulla saavuttamaan työllisyysastetavoitetta ei tulla saavuttamaan työllisten määrää ja kun nyt katsotaan ne on saavutettu etuajassa työllisyysaste on seitsemänkymmentäkaksi prosenttia työllisten määrä noussut noin sadallakahdellakymmenellätuhannella siitä toki on

veroasteen nousun kääntäminen niin että kenenkään suomalaisen työn verotus ei tällä kaudella ole noussut ja itse asiassa veroaste on laskenut noin kaksi prosenttiyksikköä viime vuoden puolella olimme todennäköisesti arvioiden mukaan suhdanteen huipulla ja tänä vuonna erilaiset arviot osoittavat sitä että talouskasvu tulee hiipumaan kahteen prosenttiin jopa hieman sen alle ja ja sen jälkeen ensi vaalikauden alkupuolella olisi edessä tällainen pysyvämpi matalan kasvun aika jolloin kasvu olisi tuolla noin prosentin luokkaa kasvu on ollut suomessa siis vahvaa koko tämän hallituskauden ajan vuodesta kaksituhattakuusitoista lähtien ja ja se on näkynyt siinä että esimerkiksi tämän vuoden budjetissa pystyttiin tekemään hyviä kohdennuksia esimerkiksi osaamiseen ja koulutukseen varhaiskasvatuksen tasa arvoon tai osallistumiseen ryhmäkokojen pienentämiseen ja niin pois päin tai toisaalta lukiokoulutuksessa pystytään tänä vuonna panostamaan lisää laatuun ja toimeenpanoon sekä opintotukikuukausia nostamaan yhdeksästä kymmeneen myös ammattikoulujen amisreformin toimeenpanoon lisättiin rahoitusta viisitoista miljoonaa ja siihen tarvitaan kyllä tulevaisuudessa edelleen lisää resursseja tällä hetkellä valitettavasti meillä on se tilanne että ammattikouluissa on hyvin erilaisia tilanteita ja voi olla niin että pelkkä raha ei tätä ratkaise vaan tarvitaan myös lainsäädännöllisiä ratkaisuja siitä kuinka paljon esimerkiksi lähiopetusta ammattikouluissa tulee antaa tasa arvo on tärkeä myös maksuton toinen aste on yhtenä tavoitteena ollut suomessa ja tällä vaalikaudella nyt lopussa pystyttiin antamaan uusi vajaan viidenkymmenen euron oppimateriaalilisä toisen asteen opiskelijoille itse asiassa kun nyt olen kuulostellut sitä lukiolaisilta ja myös ammattikoululaisilta tuo vajaa viisikymmentä euroa kuukaudessa on itse asiassa aika korkea ja hyvä tuki eli monet ovat kiittäneet että se oikeasti avittaa ehkä sen haaste on vain se että se jakautuu tasaisesti kun se ehkä olisi tehokkaampi niin että se tulisi lukukauden

siinäkin tuotot ovat kasvaneet ja ja niin pois päin tänä vuonna palkansaajien verotus pystytään pitämään ennallaan kevennys on kohdistettu pieni ja keskituloisiin perusvähennystä korotettu ja indeksitarkistus tehty niin että kenenkään suomalaisen työn verotus ei tänäkään vuonna kiristy nämä ovat tärkeitä asioita ja itse toivon että tämä hyvä keskustaoikeistolainen veropolitiikka jatkuisi myös ensi vaalien jälkeen siitä on nyt kiistattomat tulokset ja ja itse en sitä mainitse mutta edustaja ala nissilä on joskus sanonut että voi olla että meidän maastamme löytyy

edustaja rinne ei sairauden takia voi olla tässä keskustelussa mukana haluan hänen puolestaan käyttää puheenvuoron nimittäin tämä edustaja heinosen kokoomuslainen historiankirjoitus oli kyllä ylitsepääsemätön tämän vuoden käytetyissä puheenvuoroissa edustaja rinne ehti viime vaalikaudella olla vähän aikaa runsaan puoli vuotta hallituksen ministerinä niin että hänen syyllistämisensä pääministeri kataisen hallituksen mahdollisista virheistä tai pääministeri stubbin hallituksen virheistä on mielestäni erittäin harhaanjohtavaa ja täysin tarpeetonta varsinkin kun sen tekee sen puolueen edustaja joka on ollut lähes kolmekymmentä vuotta hallituksessa lähes kolmekymmentä vuotta hallituksessa yhtä lyhyttä taukoa lukuun ottamatta vuosina kaksituhattakolme viiva kaksituhattaseitsemän kun oikein muistelen kaikkea tietoa mitä tässä on meille kerrottu muistan että kokoomuksen aikana on otettu julkista velkaa yksin valtiolle yli satakymmentä miljardia euroa kokoomuksen ollessa hallituksessa tänä aikana joten minusta olisi kohtuullista että puheenvuorot olisivat mahdollisimman objektiivisia ja eri näkökohtia huomioon ottavia valmiiksi että niitä ei tarvitse tasapainottaa erityisesti kun on edustajia jotka ovat

rouva puhemies sen ovat tässä salissa sosiaalidemokraatitkin myöntäneet että viime hallituksen

teidän ja vasemmistoliiton vaatimuksesta kirjattiin se kirjaus johon viittasin äsken eli se kirjaus että jos tehdään säästö pitää tehdä samankokoinen veronkiristys tämä niin sanottu fifty fifty kirjaus tuli sosiaalidemokraattien toimesta oliko sitten urpilainen siinä vaiheessa vastuuneuvottelijana vai kuka siitä teidän puolueessanne neuvotteli mutta teidän toimestanne se sinne tuli ja kyllä aika yleisesti on todettu että siinä tilanteessa kun talous oli lähdössä liikkeelle meillä veroja kiristettiin eli suitsia kiristettiin siinä vaiheessa kun hevonen oli pääsemässä käynniltä raville tai ravilta laukkaan

puhemies kyllä edustaja heinosen historiankirjoitus on nyt pahasti kummallisilla jäljillä viime vaalikauden hallituksen jossa en kylläkään saanut olla mukana ja sen takia voin sitä arvioidakin lähtökohta oli että välttämättömiä säästöjä tehdään eli otetaan huomioon myös se mikä on ihmisten maksukyky sen tuloksenahan rasitus jakaantui oikeudenmukaisemmin ja tuloerot vähentyivät nyt on tehty ratkaisu että näiden veronkevennysten suurimmat hyötyjät ovat miljoonaperillisiä arvoisa arvoisa edustaja heinonen miljoonaperinnön saavat saavat suurimmat hyödyt apteekkareista jotka ovat monopolialalla suurimmat hyötyvät teidän veropolitiikastanne viisitoistatuhatta euroa vuodessa keskimäärinkin viisituhatta euroa vuodessa tämä on tosiasia nämä ovat teidän tekemiänne ratkaisuja ja sitten tämän lisäksi te olette panneet kaikki säästöt niin kuin olemme saaneet kuulla pienituloisille mikä näkyy köyhyyden lisääntymisessä diabeteslääkkeiden omakorvaukset esimerkiksi ja nyt te esitätte vielä uusia terveyskeskusmaksujen nostoja lähes seitsemänsataa

puhemies mitä tapahtui viime vaalikaudella ensin neuvoteltiin vajeet liian pieniksi ja sitten sovittiin että puolet tulee veronkiristyksistä ja puolet säästöistä veronkiristykset toteutuivat säästöt vain osittain rinteen aikana me eläkeläiset saimme ilmaisen kalastuskortin muuta konkreettista en oikein oikein

voi vain vähän täydentää

edustaja rinteen ennustus että hän vielä toukokuussa kaksituhattaseitsemäntoista sanoi että hallitus ei tule saamaan työllisyystavoitteitaan ja ei tule saamaan velkaantumistavoitteitaan millään tavalla toteutettua eikä pääse työllisyysastetavoitteeseensa nämä ennustukset olivat täysin vääriä nythän hallitus on päässyt näihin tavoitteisiin minusta tämäkin kannattaa todeta että ei kannata aina aina leimata

toiveeni siitä ei siis toteutunut että puhuisimme tulevaisuudesta vaan tässä tässä edustajat heinonen heinonen ja ja ala nissilä jumittuivat tuonne menneisyyteen ihmettelen vain sellaista suhdannepolitiikkaa jota ilmeisesti kokoomus kannatti edellisen hallituksen osalta että taantumassa olisi pitänyt kaksin verroin leikata ja pahentaa tilannetta entuudestaan ei kuulosta järkevältä mutta jos puhutaan nyt itse asiasta sekään toiveeni ei toteutunut että puhuttaisiin tästä raportista vaan on kuultu mietteitä ammatillisesta koulutuksesta niin katsokaa sivua on taulukkomuodossa nyt sitten ne yhdeksän kohtaa jotka olivat hallituksen finanssipoliittiset tavoitteet niitä on yhdeksän ja niistä toteutui kuusi mainitsemani kolme eivät ole toteutuneet edustaja ala nissilä toisin kuin tuossa henkseleitä paukuttelitte rakenteellisen alijäämän tavoite ei toteutunut velan määrä tulee jatkamaan nousuaan vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi jälkeen tästä ette pääse mihinkään ja

rouva puhemies pari oikaisua edustaja heinäluoman puheenvuoroon ensinnäkin kun nyt annettiin pienille yrityksille yrittäjävähennys käytännössä suurin osa siitä hyödystä meni tietenkin partureille ja kampaajille pikku pajoille suutareille ja tällaisille kun te kun te teitte viime vaalikaudella

pääomaverouudistukseen neljän prosentin alennuksen sehän meni tosi ökykapitalisteille jos te niitä etsitte siellähän ne todelliset rahamiljonäärit ovat kun yhteisöveroa pudotettiin neljä prosenttiyksikköä se oli todellinen todellinen iso kädenojennus en sano että se oli huono mutta siellä olivat suurimmat hyötyjät ja mitä tulee sitten äsken mainittuun yrittäjävähennykseen kappalemäärällä mitattuna aivan varmasti suurimpia hyötyjiä olivat nämä pienet pienet nyrkkipajat joita tässä maassa on valtavan paljon esimerkiksi apteekkareista puheen ollen hyvin monella apteekkarilla on tänä päivänä

jotka osoittavat yksiselitteisesti että suurimmat hyötyjät ovat kaikkein varakkaimmat yrittäjät ja että ne mainitsemanne pienet kampaajat nämä joita pitäisi auttaa hyötyvät sitten todella minimaalisesti tästä tästä kevennyksestä samoin edustaja hoskonen teidän veronkevennyksenne miljoonaperinnöille teidän veronkevennyksenne suurmetsänomistajille jopa hallitus itse omissa taustapapereissaan toteaa että ne eivät tuo yhtään työpaikkaa nehän ovat tämän hallituksen arvovalintoja joilla rikkaita suositaan ja edustaja heinonen unohti kokonaan kun hän sanoi että kenelläkään verotus ei kiristy että kyllä minä luulen teidän kotikunnassanne siellä torilla moni lapsiperhe saattaa ihmetellä edustaja heinosellekin että miksi juuri meidän verotuksemme kiristyi hallitus kiristi tälle vuodelle lapsiperheiden verotusta te ette pääse sitä pakoon ja ihmettelen että niin lahjakkaasti sen koko ajan unohdatte
työn verotus ei kiristy yhdelläkään suomalaisella työn verotus ei kiristy yhdelläkään suomalaisella näin sanoin edustaja viitanen pysytään totuudessa tässä salissa ja se talouspolitiikka mitä tapahtui viime kaudella toi tähän maahan satatuhatta työtöntä ja kun te äsken luitte ja ja kerroitte ketkä ovat tämän kauden suurimpia talouspolitiikan voittajia niin kyllä minun mielestäni suurimpia tämän talouspolitiikan voittajia ovat ne satakaksikymmentätuhatta ihmistä jotka ovat saaneet työtä ja heidän perheensä heillä oli aika paljon parempi joulu sen myötä että he ovat päässeet työttömyydestä takaisin työn syrjään kiinni arvoisa puhemies pyydän edustaja heinäluomalta mainitkaa kaksi suomen valtiovarainministeriä jotka ovat pysäyttäneet tämän maan velkaantumisen

puhemies mielelläni otan osaa tähän keskusteluun kertomalla että kun jätin valtiovarainministerin tehtävät valtion budjetin ylijäämä oli yli kolme miljardia euroa yksikään sen jälkeinen valtiovarainministeri ei ole pystynyt tälle salille esittelemään ylijäämäistä budjettia se on edustaja heinonen vastuullista politiikkaa ja jos näin ei olisi tehty ja meidän velkaamme noususuhdanteessa ei olisi vähennetty niin me olisimme aivan liemessä mutta onneksi meillä on ollut vastuullista politiikkaa silloin kun on mennyt hyvin ja silloin kun taloudessa menee huonosti on yritetty katsoa että meillä on pelitilaa

sitten tulen tähän yritysosaan uskon että edustaja harakka tulee antamaan tästä yritysvähennyksestä vähän tarkemmat tiedot mutta eduskunnan tietopalveluhan on meille yksiselitteisesti kertonut että lähes kahdeksankymmentä prosenttia näistä menee varakkaammille yrittäjille sinne toiselle puoliskolle ja nämä parturit saavat kymppejä tästä hallituksen politiikasta te mielellään mainitsette heidät mutta sitten unohdatte heidät käytännössä ja oletan että edustaja hoskosen puolue on kaikkien näiden pääomaveroratkaisujen takana jotka jo esko ahon hallituksen aikana tehtiin
arvoisa rouva puhemies edustaja heinäluoma kun te aloititte valtiovarainministerinä ensimmäiseksi te te poistitte varallisuusveron suomen kaikkein rikkaimmilta tähän mennessä yli puolitoista miljardia euroa on annettu varallisuusveron poiston myötä

ole varmaan selvää näyttöä mikä sen vaikutus on ollut erilaisiin työllistäviin ja yritystoiminnan edellytyksiin mutta mutta valtava alennus oli yhteisöverosta näille vauraille vauraille yhtiöille no taas tämä yrittäjävähennys myönnän että sitä ei olisi tarvinnut eikä pitänyt tehdä se olisi pitänyt laatia niin kuin olisi varallisuusveron poistokin pitänyt tehdä että sitä ei anneta kaikkein rikkaimmille vaan oikeudenmukaisesti nyt olisi tietysti mielenkiintoista kun saisimme tietää ne todelliset tulokset tästä että mikä on ollut yrittäjävähennyksen todellinen vaikutus työllisyyteen ja talouteen

edustaja kankaanniemi on kyllä erinomainen puheenvuorojen käyttäjä mitä tulee historiaan mutta hän on niin vaatimaton mies että hän aina unohtaa oman osuutensa hän oli nimittäin hallituksessa silloin kun tehtiin ratkaisut pääomaveron tuomisesta kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin kun sitä ennen suurten omaisuuksien haltijat maksoivat yli viisikymmentä prosenttia pääomaveroa te te olitte edustaja kankaanniemi silloin hallituksessa koska te olette niin vaatimaton niin haluan nyt teidän puolestanne kertoa että pääomaverotusta tehtäessä kristilliset joiden puheenjohtaja muuten olitte silloin olivat hallituksessa onnittelut siitä mitä tulee tähän isoon linjaan niin esitän että nyt siirtyisimme pikkuhiljaa tulevaisuuteen koska nyt tämä historiaosuus on varmaan kaikille tullut riittävän selväksi nyt pitäisi puhua siitä mitä tälle kestävyysvajeelle aidosti tehdään kun tosiasia on että se ei ole kaventunut ja se on meidän kaikkien ongelma kestävyysvaje on samassa suuruusluokassa hallitus aloitti en syytä ketään mutta totean että tämä tulee olemaan seuraavan hallituksen edessä ja pitäisi miettiä mitä ovat ne uudistukset joilla voidaan varmistaa että meidän lapsemme ovat ylpeitä tämän päivän päätöksentekijöistä
arvoisa rouva puhemies suomessa on lähihistoriassa todellakin kaksi valtiovarainministeriä jotka ovat pystyneet siihen että he ovat pysäyttäneet pysäyttäneet pitkään jatkuneen pahan nopean velkaantumisen ja ja katsotaan missä vaiheessa sitten heidän nimensä saadaan saadaan tässä salissa julkisuuteen niitä edustaja heinäluoma ei halunnut sanoa uskon että hän hän ne kuitenkin tietää suurimmat hyötyjät ovat siis olleet ne satakaksikymmentätuhatta ihmistä jotka ovat saaneet työtä mutta olen samaa mieltä että nyt pitää katse kääntää tulevaisuuteen ja katsoa sitä millä tavalla meidän talouden tulevaisuuden kestävyyshaasteisiin pystytään vastaamaan meidän ikärakenne on sellainen että se vaatii toimenpiteitä niin että me pystymme huolehtimaan jokaisesta suomalaisesta tulevaisuudessa sote ja sotu ovat siinä tärkeässä osassa mutta myös se että me huolehdimme siitä että talouskasvu jatkuu ja työllisyyskehitys jatkuu tämäntyyppisenä jos me emme pysty nostamaan työllisyysastetta nykyisestä seitsemästäkymmenestäkahdesta ensi kaudella seitsemäänkymmeneenviiteen ja mielellään siitä eteenpäin niin kyllä aika moni näistä tavoitteista ja ja perusperiaatteista joita on suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on silloin kyseenalaistettu

rouva puhemies kun katsoo viime vaalikauden listaa niin on se aika murheellista katsottavaa sen takia kun julkisen talouden rahoitusasemahan huononi viime viime vaalikaudella kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljardia valtio velkaantui yli kaksikymmentä miljardia kunnat noin seitsemän viiva kahdeksan miljardia valtion omaisuutta myytiin ja kassa oheni siitä tuli tämä kolmenkymmenenkahdeksan pilkku viiden miljardin euron

on noin puolen miljoonan ihmisen elämään vaikuttanut erittäin positiivisesti kun perheeseen on tullut lisätuloja ja monessa perheessä viime jouluna oli aidosti joulu kun oli aidosti rahaa vaikka joululahjoihin lapsille

rouva puhemies minä olisin kyllä toivonut ihan tosissani että edustaja heinonen ei olisi ollut ihan niin julma jyrki kataista kohtaan ja stubbia kohtaan nimittäin kävi niin että silloin heidän hallituksensa aikana eli silloin kuuluisan viimeisen hallituksen aikana nimenomaisesti nämä veronkiristykset olivat muun muassa solidaarisuusvero kaikkein rikkaimmille pääomaveron nosto joka toi oikeudenmukaisuutta kaiken kaikkiaan ja esimerkiksi työttömyysturvaa nostettiin heikompiosaisten hyväksi sadalla eurolla näin tapahtui ja nyt tämä hallitus tekee täysin toisinpäin eli se kiristää lapsiperheiden verotusta ei edustaja heinonenkaan voi pois puhua sitä että lapsivähennys poistui tälle vuodelle ei hän voi sitä pois puhua vaikka kovasti yrittääkin ei siellä torilla

että tässä salissa pysyttäisiin totuudessa toisten puheenvuoroista en ole kertaakaan puhunut tuota mitä te edustaja viitanen täällä väitätte minä sanoin että kenenkään työn verotus ei kiristy ja se on totta kenenkään suomalaisen työn verotus ei kiristy ja se on tosiasia tällä kaudella niin kuin sanoin kyllä se on ollut monelle ihmiselle iso helpotus että työttömyys on kääntynyt laskuun satakaksikymmentätuhatta ihmistä on päässyt takaisin työhön työhön ja ja työn syrjään kiinni ja se on näkynyt monen erittäin pienituloisenkin perheen

näin aivan erilaiseen tilanteeseen minun mielestäni tämä on hyvä tilanne toivon edustaja viitanen että ette enää kolmatta kertaa sano väärää todistusta lähimmäisestä tässä keskustelussa
arvoisa puhemies neljä faktaa jotka on nyt tässä syytä todeta ensiksikin on sivuseikka puhutaanko työn verotuksesta suhteessa yleiseen henkilöverotuksen kiristymiseen lapsivähennyksen poistaminen on johtanut tilanteeseen jossa pienituloiset koululaisperheet ovat selkeästi menettäneet menettäneet ansioitaan ja silloin se ylittää tämän työn veron alennuksen moninkertaisesti ne perheet joissa lasten harrastuksiin ei enää ole varaa ovat hävinneet tässä tässä uudistuksessa ja tämän hallituksen aikana toinen fakta on se että edellinen valtiovarainministeri joka lopetti suomen velkaantumisen istuu toisessa rivissä hän on eero heinäluoma hänen kaudellaan suomen valtion velka supistui ja se oli erittäin siunauksellista sen sen tähden että seuraava valtiovarainministeri jyrki katainen saattoi käyttää sitä pelivaraa jonka hänen edeltäjänsä heinäluoma oli hänelle jättänyt kolmas fakta ja tärkeä fakta pöytäkirjoihin on se että apteekit ovat lakisääteisesti henkilöyhtiöitä ja siksi jokainen apteekkari nauttii tästä täysin kohtuuttomasta veroedusta jonka tämä hallitus jostain syystä on halunnut luovuttaa juuri heille jotka ovat jo valmiiksi kuntien verotilastojen kärjessä

arvoisa puhemies sen verran menneitä vielä että edustaja heinäluoma vaikka onkin nuori mies muistaa varmasti että vuonna holkerin liikasen louekosken jäljiltä suomen talous oli katastrofissa me teimme yhdeksänkymmentäkaksi pääoma ja yhteisöverouudistuksen joka on on suomen historian kaikkein paras verouudistus kaikkien aikojen paras verouudistus muistaakseni sosiaalidemokraatit kannattivat sitä se oli erinomainen no silloin pantiin yhteinen veropohja yhtenäiseksi tiiviiksi

arvoisa puhemies en nyt mielellään tätä historiankirjoitusta jatkaisi mutta kun toisen kerran edustaja kankaanniemi puhuu varallisuusverosta niin on syytä kertoa mitä silloin tapahtui olen sen edustaja kankaanniemelle kyllä kertonut aikaisemminkin mutta hänellä on muisti vähän valikoiva tältä osin vanhasen ykköshallituksella tehtiin erittäin merkittäviä veroratkaisuja ja niihin kuului se arvoisa edustaja kankaanniemi että osingot tulivat verolle osingot tulivat verolle mikä oli merkittävä verotuksen tasa arvoa ja oikeudenmukaisuutta lisäävä uudistus sen tuotto valtiolle silloin oli puoli miljardia teidän täällä suureen ääneen puhumanne varallisuusveron poiston jonka tosin vanhasen ykköshallitus teki sen mukaisesti kuin tuloratkaisu oli sovittu menetys oli seitsemänkymmentä miljoonaa euroa eli varakkaat ihmiset maksoivat tämän hallituksen linjauksen jälkeen neljäsataa miljoonaa euroa enemmän eivätkä vähemmän eli verotuksen oikeudenmukaisuus kasvoi sellaista politiikkaa kannattaa tehdä joka lisää verotuksen maksukyvyn huomioon ottamista veropäätöksissä

arkeologian puolella muistelun puolella niin kun todellakin silloin jäätteenmäen vanhasen hallituksen aikana me olimme molemmat neuvottelemassa niin niin päätettiin myöskin tarkastella varallisuusveroa se oli epäoikeudenmukainen se ei toiminut se ei kohdistunut oikein ja siitä tuli vain tuo seitsemänkymmentä miljoonaa mutta sitten kiristettiin osinkoveroa mutta muistan kyllä luvut eri tavalla kuin edustaja heinäluoma että kiristys olisi ollut suurin piirtein kolminkertainen siis vähän kahdensadan miljoonan alle että ei ei kyllä minulla arvoisa puhemies on oikeat luvut uskoakseni tässä suhteessa voidaan tarkistaa tämä mutta minä luulen että suuruusluokka oli kyllä tätä tätä suuruusluokkaa mutta se oli erinomainen verouudistus siihen aikaan nyt vielä puhemies kun valtiovarainministeri urpilaisen aikana laskettiin osakeyhtiöiden verokantaa neljä näin paljon peräti niin olihan se oikein että kaikkein pienimmille yrityksille myöskin mentiin jollain tavalla vastaan ja tehtiin tämä yrittäjävähennys apteekkarithan apteekkarithan eivät maksa itselleen palkkaa ja se on pieni ryhmä minusta heidän syyllistämisensä on kyllä aivan kohtuutonta mutta se kohdistuu pieniin yrityksiin

heristää korvia ja miettiä saammeko uutisen tältä päivältä siitä että edustaja kankaanniemi on jälleen palannut hallitukseen jo toista kertaa tällä kaudella edustaja kankaanniemi ilmeisesti on hallituksessa koska hänen retoriikkansa on jälleen kerran sitä että koko maailman suurin kauheus on se että sdp on olemassa ja hän jopa paheksui sitä

istui tälläkin kaudella hallituksessa nostamassa bensaveroa ja mitä kaikkea teitte tällä hallituskaudella nyt te olette hieman vetäneet hiljaisemmaksi kun olette siirtynyt oppositioon mutta ilmeisesti tässä

tähän valtiontalouden tarkastusviraston raporttiin sen sijaan että muistellaan kuka silloin kahdeksankymmentä luvulla sen rinkelipussin avasi ja kuka ei niin on tärkeätä huomata sivun yksitoista kooste siitä miltä osin hallituksen finanssipolitiikan tavoitteet ovat onnistuneet ja miltä osin eivät tämä on riippumaton puolueeton arvio ja se auttaisi meitä tässä keskustelussa tällaisen historiaan jumittuneen juupas eipäs väittelyn sijaan toteamaan sen että sivulla yksitoista on taulukkomuodossa minkä ei pitäisi olla kenellekään meistä ylivoimaista havaita

luvun kannalta ja tärkeimpiä seuraavien hallitusten kannalta ennen kaikkea kestävyysvaje jonka hallitus lupasi poistaa mutta joka on lähes samansuuruisena vaanimassa seuraavaa hallitusta ja se mikä tässä on erityisen surullista on tietenkin se että seuraava hallitus ei tule nauttimaan sellaisesta talouden myötätuulesta kuin tämä hallitus tällä hallituksella olisi ollut tilaisuus toimia suhdannepoliittisesti oikein pystyä siihen mitä mitä luvattiin eli siihen että aidosti taittuisi vuonna nyt näyttää siltä että tämän hallituksen jäljiltä se ei tule toteutumaan seuraavan hallituksen loppupuolellakaan toinen asia mikä tässä on tärkeä havaita ikään kuin faktantarkistusmielessä palaan jälleen tähän meillä on eduskunnan tietopalvelun laskema arvio mutta meillä on myös yleisradion marraskuussa julkaisema seikkaperäinen artikkeli joka perustuu verohallinnon lukuihin ja josta ilmenee seuraavaa euromääräisesti tästä kolmensadan miljoonan lahjapotista kaksi kolmasosaa on päätynyt kahteen ylimpään tuloluokkaan kahteen ylimpään tuloluokkaan kahdensadan miljoonan jokavuotinen lahja onko tämä oikeudenmukaista onko tämä eriarvoisuutta lisäävää vai tasaavaa politiikkaa jokainen sen ymmärtää vallankin kun huomioimme sen että edes hallituksen omassa esityksessä ei todettu että tällä yrittäjävähennyksellä olisi minkään valtakunnan kasvu ja työllisyysmenetyksiä ja siteeraan täältä yleisradion jutusta yrittäjävähennyksen kahdestasadastayhdeksästäkymmenestäseitsemästä miljoonasta eurosta yli neljäkymmentä prosenttia meni enemmän kuin euroa vuodessa tienanneille eli ylimpään tulokymmenykseen esimerkiksi yli kolmesataatuhatta euroa vuodessa tienanneet jakavat keskenään yli yhdeksän miljoonan euron osuuden yrittäjävähennyksestä minkä ihmeen takia apteekkarit jotka nauttivat jo valmiiksi tällaista monopoliasemaa jolla he estävät kilpailua omilla paikkakunnillaan ansaitsevat vielä tuhansien eurojen joululahjan tältä hallitukselta sitä ei voi ymmärtää erkkikään

en ollut valmistautunut enkä varautunut minkäänlaiseen debattiin täällä mutta tätä on ollut kieltämättä mukava kuunnella ja ja ihan oikeanlainen hallitus oppositio asetelmahan tässä on tullut on käyty historiassa on yritetty visioida tulevaa ja ja kehua tai haukkua mitä viime aikoina on tehty mutta kokonaisuutena täytyy sanoa että kyllä meillä on hieno instituutio tämä valtiontalouden tarkastusvirasto ja että se nykymuodossaan on on nimenomaan eduskunnan alainen laitos niin kuin hieno instituutio voisi sanoa että kaksituhatta luvun suuri poliittinen innovaatio on myös tarkastusvaliokuntainstituutio jonka puheenjohtaja täällä on paikalla eli kun tällaisesta asiakirjasta saadaan näin hyvää keskustelua niin silloin se totuus seisoo siinä jossakin keskellä tätä voivat käyttää hyväkseen hyväkseen sekä hallituksen että opposition edustajat minä kun olen sieltä toiselta puolelta niin uskallan sanoa että kokonaisuus iso kuva tässä kirjasessa ansiokkaassa pienessä suuressa kirjassa on kuitenkin plusmerkkinen mitä tulee tämän vaalikauden finanssivalvonnan kysymyksiin mutta yhteen mikä sinänsä on pieni detalji täällä vain muutaman rivin kokoinen asia tehtäväni vuoksi en kyllä anna hallitukselle tyylipisteitä hallituksen alkumetreiltä aivan oikein täällä täällä ylen rahoitukseen liittyen sanotaan vaalikauden aikana kehysperiaatteiden tulisi kuitenkin pysyä muuttumattomina kehysjärjestelmän uskottavuuden

arvoisa rouva puhemies

kevätkesällä kaksituhattaviisitoista silloinhan julkisen talouden asema oli todella kurja pakkohan se on meidän myöntää olimme komission tarkkailulistalla ja kolmesta euroopassa laitoksesta jotka arvioivat julkisen talouden tilaa ja suomen valtion rahoitusasemaa kolmesta suuresta reittarista kaksi näytti jo peukalon alaspäin yksi meidät pelasti en muista sen firman nimeä nyt mutta kuitenkin kaksi luottoluokittajaa näytti meille jo alaspäin mikä olisi tarkoittanut että valtionvelan korko olisi lähtenyt nousuun ja sadan miljardin velalla olisi yksi prosentti vienyt meiltä miljardin budjetista pois tämähän oli lähtötilanne muistaakseni se oli standard poors joka näytti vielä meille peukkua että ollaan vielä entisellä luottoluokitustasolla elikkä ei näytetä miinusta vaan ollaan entisellään se taisi meidät pelastaa että emme joutuneet siihen kurimukseen että olisimme joutuneet maksamaan lisää valtionvelan korkoa jo ottamistamme veloista tämä oli lähtötilanne ja ja hallitusohjelmassa neljä miljardia leikattiin tehtiin neljän miljardin leikkaukset paljon uudistuksia sitä toteutuvatko kaikki uudistukset emme vielä tiedä mutta kuitenkin esimerkiksi valtiontalouden rahoitusaseman paraneminen on valtavan iso asia ja kaikkein suurin ehdottomasti että työpaikkoja on tullut nyt se satakaksikymmentätuhatta lisää silloin kun sipilän sipilän orpon hallitus aloitti niin meillä oli työllisyysaste kuusikymmentäseitsemän pilkku seitsemän prosenttia nyt se on jo yli tällä hetkellä elikkä se on yli neljä prosenttiyksikköä noussut ylöspäin jokainen prosenttiyksikkö minkä työllisyysaste paranee tarkoittaa noin kolmeakymmentätuhatta työpaikkaa ja valtiontaloudessa en tarkkaan muista yli miljardin vaikuttaa kuitenkin julkisen talouden rahoitusasemaan se yksi prosenttiyksikkö kun kolmekymmentätuhatta ihmistä saa työtä yksi prosentti on noin kolmekymmentätuhatta työpaikkaa sitähän se käytännössä on tällä hetkellä kun kun katsotte suomessa missä tapahtuu niin kaikkialla suomessa tapahtuu se on se valtava muutos mikä on tapahtunut olen ihmetellyt minkä takia esimerkiksi metsien hakkuuta demarien demarien puolelta on pyritty jarruttamaan että ei saisi hakata tai asetetaan joku keinotekoinen katto vaikka meillä on metsäntutkimuslaitoksen nykyisen luken mukaan valtavat metsävarat edelleen meillä

miljoonan hehtaarin ensiharvennusrästit tekemättä mikä tarkoittaisi noin viidenkymmenen miljoonan motin hakkuukertymää se laiskanläksy on meillä vielä tekemättä vaikka olemme kuitenkin hakkuita lisänneet metsiemme mahdollisuus tarjota lisää työtä on lähes rajattoman hyvä näin pienelle kansakunnalle mutta te vain siitä huolimatta haluatte asettaa rajoitteita sitä minun on mahdoton ymmärtää suomessa on kuitenkin yli satavuotiset metsäntutkimuksen perinteet tuhatkahdeksansataa luvun lopulla tämä alkoi ja nyt meillä on tarkat tilastot siitä joka vuodelta löytyy

ihan julkista tietoa voitte etsiä vapaa aikananne mutta joka tapauksessa kun katsoo tätä valtiontalouden ja julkisen talouden kehitystä voi sanoa että rakenteellisia uudistuksia on tehty yli yli kolmesataa normia on purettu se on liian vähän minä myönnän sen avoimesti mutta kaikkea ei kerkeä tähänkään aikaan tehdä lisää olisi pitänyt purkaa ehdottomasti pitää purkaa ja toinen on että työmarkkinoiden jäykkyyttä pitää poistaa joustoja pitää työmarkkinoille saada lisää

jäykkyyksiä meillä on edelleen kun vertaamme eurooppalaiseen työmarkkinapolitiikkaan niin aivan varmasti meillä on jäykimmät työmarkkinat koko euroopassa mutta joka tapauksessa arvoisa puhemies kun katsotaan sitten tulevaisuuteen mitä meidän tulisi tehdä meidän tulee tehdä sillä keinoin että pieni yritystoiminta tässä maassa menestyy kaikki me sen tiedämme että julkisen talouden puolella meillä ei ole varaa lisätä työpaikkoja kovinkaan paljoa se on hyvin vähän mitä sinne voidaan lisätä mieluumminkin jos saadaan niin että yksityinen puoli ja yrityspuoli voivat hyvin tuotannollinen toiminta voi hyvin ja suomalaiset tehtaat toimivat hyvin ja kauppa käy ja vientisatamissa on ruuhkaa niin kuin muuten tällä hetkellä on ystävänikin pääsi töihin satamaan pitkään työttömänä mutta nyt pääsi satamaan töihin kun vientisatamissa todella tapahtuu rekat kulkevat ja niin edelleen tämän takia puheet siitä että me me olisimme jotenkin epäonnistuneet ja demarien antama kuva siitä että kaikki menee päin prinkkalaa nehän eivät pidä paikkaansa me viime vaalikauden jälkeen olimme komission tarkkailulistalla ja luottoluokittajien tarkkailulistalla

osakeyhtiö joka menee nurin ja sille määrätään pesänhoitaja niin ei sitä pesänhoitajaa pidä mennä moittimaan siitä että se poika poloinen on ottanut sellaisen homman vastaan vaan kyllä hänelle on annettava työrauha toki osakeyhtiölaissa ja siinä lainsäädännössä se se on turvattukin mutta kun julkista taloutta laitetaan kuntoon niin pitää nyt sen verran kunnioittaa että annetaan niille kunnia jotka sitä työtä ovat tehneet eikä niille jotka ovat sen tulipalon sytyttäneet

hetki että pistämme rattaat pyörimään pidämme ne pyörimässä ja annamme ihmisille työtä lisää se on selvä asia että jos me keskitymme vaikka valtion tukien jakamiseen erilaisin tavoin tuonne markkinoille niin että sitä kautta saadaan jotakin hyvää aikaan siitä ei seuraa mitään muuta kuin konkurssi tärkeintä on pitää se että ihmiset ovat töissä hankkivat itse eläketurvansa ja ostavat suomalaisia tuotteita kaupasta vaikka sitä suomalaista leipää ja suomalaista maitoa silloin maanviljelijäkin siinä samassa pelissä elää

arvoisa puhemies haluan jatkaa tätä keskustelua ensin puolustamalla hallitusta tarkastusviraston moitteilta kun tarkastusvirasto esittää hallituksen finanssipolitiikasta sen moitteen että kehyssääntöä sinänsä on noudatettu mutta on tehty kehyssääntöihin muutoksia niin se muutos hallituksessa on tehty ja jonka eduskunta on hyväksynyt koskee yleisradion rahoitusta tämä muutos tehtiin parlamentaarisen valmistelun pohjalta ja sen lähtökohtana oli turvata yleisradion riippumattomuus aivan samalla tavalla kuin täällä on mainittu aiemmin tarkastusviraston riippumattomuus on erittäin tärkeää että eduskunnan alainen yleisradio voi toimia riippumattomasti ja että sen rahoitus on turvattu ja jotta tämä on mahdollista eduskuntapuolueet yhteisessä valmistelussa päätyivät siihen että yleisradion rahoitus tulee pitää kehyksen ulkopuolella näin ei pääse syntymään tilannetta että kulloinenkin hallitus ollessaan tyytymätön joihin ohjelmiin voisi yleisradiolta ottaa rahaa ja antaa niitä ikään kuin johonkin muihin hyviin tarkoituksiin ja ja tällä tavalla toimia saman kehyksen puitteissa eli se mistä tarkastusvirasto tässä moittii hallitusta on juuri oikea ratkaisu eli palata siihen tilanteeseen joka aikaisempien kehyksien aikana on ollut voimassa että yleisradion menot eivät kuulu kehykseen ja se on tärkeä riippumattomuustekijä on mielestäni perusteltua että eduskunta lausuu tästä erikseen jotta tämä tulee tarkastusvirastolle selväksi tässä ei ole hallituksen toiminnassa moitteen sijaa palaan tähän keskusteluun joka on ollut tietysti virkistävää ehkä historiankirjoituksen osalta jonkun verran rosoista että metsäpolitiikan kohdalla ei kysymys ole siitä että demarit asettaisivat metsien käytölle rajoituksia ei ole kysymys siitä että demarit asettaisivat metsien käytölle rajoituksia vaan siitä mitä pariisin ilmastosopimus ja euroopan unionin ratkaisut meille tarkoittavat jos edustaja hoskonen haluaa paneutua asiaan niin uskon että ympäristöministeri tiilikainen mielellään antaa tästä selvityksen mielellään antaa tästä selvityksen koska nämä ilmastotekijät ovat todellakin tulleet uutena tekijänä kaikkien maiden politiikkaan jokaisen eurooppalaisen maan politiikkaan myös meidän täytyy miettiä mikä on kestävää politiikkaa jotta elämä maapallolla jatkuu suomi ei tee sitä yksin suomi ei tee sitä yksin mutta me emme voi myöskään sanoa että me emme tee omaa osuuttamme tässä pitää olla viisas ja vastuullinen yhtä aikaa ja se tarkoittaa sitä että me olemme sitoutuneet siihen että me huolehdimme näistä hiilinieluista ja niin kuin puheenjohtaja rinne aivan oikein on sanonut jos hiilinielut jotka sitovat hiilidioksidipäästöjä kasvihuonepäästöjä kasvavat me voimme hyvin lisätä hakkuita se on viisas ja vastuullinen linjaus mutta se pakottaa katsomaan tätä hiilinielukysymyksen hoitamista jos sitä ei tehdä niin me ajamme umpikujaan kovalla vauhdilla betoniseinään ja siinä ei käy hyvin suomalaisille ei myöskään edustaja hoskosen lapsille tai lastenlapsille sen takia tässä ei pidä luoda väärää vastakkainasettelua vaan hakea ratkaisuja jotka yhtä aikaa turvaavat metsien kestävää kasvua metsien järkevää talouskäyttöä ja samaan aikaan huolehtivat siitä että meidän

kun tästä historiankirjoituksesta on niin paljon puhuttu ja täällä edustaja heinonen tosin poistunut viittasi myös näihin että mikä on minkäkin osuutta niin minusta on syytä nyt tässä yhteydessä vielä mainita elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen selvitys viime vuosien talouskasvusta hehän kävivät tätä eri komponenttien osalta lävitse ja päätyivät siihen että karkeasti puolet tulee kansainvälisestä suhdannekehityksestä ja kansallisesta kysynnästä karkeasti puolet seuraavaksi tärkein tekijä on työmarkkinaratkaisu työmarkkinajärjestöjen ja palkansaajajärjestöjen yhteinen ratkaisu joka on tuottanut noin neljäsosan tästä työllisyyskehityksestä ja sitten etla elinkeinoelämän tutkimuslaitos antaa kyllä tunnustusta myös hallitukselle mutta se on se neljäsosa näistä työpaikoista minusta olisi nyt kohtuullista että emme syyllistä yhtään hallitusta sadastatuhannesta työttömästä kun emme syyllistä edes esko ahon hallitusta puolesta miljoonasta työttömästä niin me emme myöskään syyllistä sadastatuhannesta vaan näemme että talouskehityksessä on objektiivisia tosiasioita joista iso osa tapahtuu meistä riippumatta jos on hyvä talouskehitys sitä pitää pyrkiä osaltaan hyödyntämään käyttämään hyväksi ja varautumaan tulevaisuuteen poistamalla kestävyysvajetta jos on huono talouskehitys silloin pitää olla sitä puskuria aikaisempien päätöksentekijöiden luomana jota voidaan käyttää sen huonon vaiheen ylitse kulkemisessa tämä suhdanneajattelu on tuhansia vuosia vanhaa ja sehän löytyy jo raamatun raamatun ajan viisauksista seitsemän lihavaa ja seitsemän laihaa vuotta se on tänäkin päivänä mestarillinen ohje silloin kun on ne lihavat vuodet niin pitää laittaa siemeniä säästöön jotta on siemenviljaa kun tulevat ne laihat vuodet tämä tosiasia sopii edelleenkin budjettipolitiikkaan ja sen perään tarkastusvirasto tässä omassa raportissaan myös kysyy kun se huomauttaa että kestävyysvaje ei ole hyväksyttävällä tasolla ja että se ei ole olennaisesti muuttunut ja kun näin on niin meidän pitää pikkuhiljaa siirtyä siihen mitä seuraavaksi tehdään ja silloin puhutaan niistä uudistuksista jotka tukevat vahvaa työllisyysastetta mahdollistavat uusien henkilöiden pääsyn työelämään ja huolehtivat myös syntyvyydestä huolehtivat myös syntyvyydestä koska osa kestävyysvajeen heikkenemisestä johtuu siitä että meidän syntyvyysluvut ovat todellakin romahtaneet ja siinä on meillä aikamoinen haaste tuore helsingin sanomat kertoo tästä minusta erittäin tärkeän tiedon joka on se että iso osa tästä syntyvyysongelmasta johtuu tämän päivän työelämästä se ei ole niin kuin edustaja hoskonen täällä on jäykkyyksiä vaan se johtuu turvattomuudesta pätkätyöstä osa aikaisuudesta kaikista niistä joustoista joihin työntekijät on pakotettu ja joiden tuloksena tulee tunne ettei uskalla tehdä maailmaan uusia jälkeläisiä eli me tarvitsemme sellaisia työelämäuudistuksia jotka huolehtivat turvallisuudesta me tarvitsemme perhevapaauudistuksen jossa lapsiperheet voivat luottaa siihen että heillä on mahdollisuus huolehtia lapsistaan ja olla myös työelämästä poissa kun se hetki on tällaista joustavuutta edustaja hoskonen me

otetaan nyt ihan rauhallisesti vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi ja kaksituhattaviisitoista oli hyvin samanlaiset tilanteet vaikka tiettyjä isoja eroja on siinä mielessä että yhdeksänkymmentäyksi kun ahon hallitus aloitti maa oli ajautunut edellisen kauden ja vähän pidemmänkin kauden politiikan johdosta erittäin syvään kriisiin oltiin todella vaarallisessa tilanteessa samalla lailla oltiin kaksituhattaviisitoista eli edelliset sinipunahallitukset sinipunahallitukset olivat tehneet sellaista politiikkaa joka oli johtanut lähes katastrofaaliseen tilanteeseen koko kansakunnan julkisen talouden ja myös yksityisen talouden siinä yhteydessä silloin kauden alkaessa tehtiin kaikki verouudistukset kaikki veromuodot käytiin läpi ja uudistettiin arvonlisävero kiinteistövero tulovero ja pääoma ja yhteisövero pääoma ja yhteisöverossa tehtiin laaja uudistus jossa yhtenäistettiin ja tiivistettiin veropohja ja sitten pantiin pääoma ja yhteisöveroprosentti samalle tasolle sitten ne myöhemmin eriytettiin en tiedä oliko se viisasta tehdä vai ei mutta näin on sitten tapahtunut ja sillä että näin tehtiin yhteisöveron osalta lähti nokia valtavaan nousuun lähti metsäteollisuus valtavaan nousuun ja pienyritystoiminta nousi meillä tapahtui siis valtava muutos nopeasti lähtien kun tuo verouudistus oli päässyt kunnolla vauhtiin ja vaikuttamaan ja siitä päästiin eteenpäin valitettavasti sitten lipposen ensimmäinen hallitus leikkasi perusturvaa kaikilta osin todella rajusti ja se aiheutti semmoisia köyhyysloukkuja jotka vieläkin ovat ovat meillä ongelmina monilla ja myös jätti hoitamatta nämä ylivelkaantuneet jotka olisi pitänyt pitänyt hoitaa

vuoden kaksituhattakuusi vaiheilla olisi pitänyt korjata sen varallisuusverojärjestelmän ongelmat eikä poistaa sitä samoin olisi nyt tässä yrittäjävähennyksen osalta ollut tietysti viisasta että olisi tehty se toisella tavalla mutta se nyt meni niin kuin meni ja meidän silloiset ministerimme antautuivat siihen malliin mikä mikä silloin valittiin se ilman muuta edellyttäisi korjausta tietyiltä osin se suosii hyvätuloisia yrittäjiä vähän turhaankin mutta sitä minä ihmettelen että sosiaalidemokraatit ovat yrittäjävähennystä vastaan noin kategorisesti puhemies menen pönttöön

arvoisa puhemies kun sosiaalidemokraatit kuitenkin edellisellä vaalikaudella olivat valtiovarainministeri urpilaisen ajamana valmiit yhteisöveron alentamiseen sen neljä pilkku viisi prosenttiyksikköä ja se hyödytti osakeyhtiöitä niin miksi ihmeessä te vastustatte että näille yrittäjille jotka eivät ole osakeyhtiömuotoisia voitaisiin antaa vastaavaa oikeudenmukaista yrittäjävähennyksen kautta tulevaa hyötyä miksi ihmeessä tätä vastausta ei ole teiltä kuulunut eikä taida tulla nytkään mutta toki myönnän että tässä yrittäjävähennyksessä on on tämä ongelma että se euromääräisesti suosii suosii hyvätuloisia ja pienyrittäjät saavat sitä vähemmän perussuomalaiset ajavat pienyrittäjille näille jotka saavat heikommin tästä hyötyä nyt laajaa yrittäjäpakettia jossa heidän asemaansa monella muulla tavalla parannettaisiin se ei kuulu nyt tähän tilanteeseen mutta yhteisöveroprosentin alentaminen osaltaan vaikutti kenties esimerkiksi äänekosken suurinvestointiin ja muutamaan muuhun tiedä häntä sitten olisivatko ne ilman sitä vai eivätkö mutta veromenetykset tietysti olivat jonkinmoiset arvoisa puhemies tämän hetken tilanteeseen kilpailukykysopimus oli merkittävä tämän käänteen aikaansaamiseksi ja maailmantalouden kasvu veti sitten suomen mukaan ja sitä ei tapahtunut viime kaudella vaan te makasitte tässä tilanteessa niin että ette tehneet sitä mitä olisi pitänyt tehdä ja näin sitten työttömyys kasvoi velka kasvoi kunnat velkaantuivat ja kaikki kaikki meni aika lailla heikosti nyt on saatu selkeä muutos aikaan eteenpäin katsoen tähän työmarkkinapolitiikkaan otan sen verran kantaa että että yleissitovuus tulee säilyttää ja pitäisi palata sopimusyhteiskuntaan eli tehdä sopimuksia mutta työnantajapuoli on nyt sitten luopunut kokonaisratkaisusopimuksista ja ne ovat tässä sitten siinä mallissa että avainryhmät pystyvät ajamaan etujaan ja heikommat jäävät heikommalle asemalle sitten lisäksi vielä käy niin että eläkeläiset lapsiperheet ja muut vastaavat jäävät nuolemaan näppejään niin oli jo viime kaudella ja se on nytkin suuri ongelma meidän pitää tässä yhteiskunnassa nähdä se että meillä on äärimmäisen vakava köyhyysongelma suomessa ja siihen pitää kiinnittää huomiota seuraavan hallituksen tehtävä on sosiaaliturvauudistuksen tekeminen sillä tavalla että köyhyys ei ole kasvava vaan päinvastoin se saadaan mahdollisimman pian

nyt tarvitaan oikeudenmukaisuutta mutta sellainen talouspopulistinen huutokauppa mitä nyt on ollut on kyllä kohtuutonta te olette luvanneet kaikki indeksit te olette luvanneet valtavia rahoja koulutukseen kehitysyhteistyöhön sosiaaliturvaan poliisille kulttuurille eläkeläisille ja niin edelleen mitä te te olette luvanneet ja sen lisäksi vielä veronkevennyksiä millä te nämä rahoitatte kun velkaa ette halua

arvoisa puhemies tässä valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksessa tosiaan todetaan että kestävyysvaje on maailmantalouden kasvusta huolimatta edelleen kolmen prosentin luokkaa ja valtiovarainministeriön viime kuussa julkistamien omien laskelmien mukaan kestävyysvaje kasvaa todennäköisesti lähivuosina neljään prosenttiin maailmantalouden kasvun hyytyessä suunta on kyllä tältä osin erittäin huolestuttava se on pakko todeta vaalikauden aikana valtiontalouden velkaantuminen on hidastunut merkittävästi mutta ei kuitenkaan kokonaan pysähtynyt varsinkin jos otetaan huomioon viime vuoden budjettiin liittyvät kertaluontoiset tulot hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella ja varsinkin sen alkupuoliskolla hyviäkin ja oikeitakin toimenpiteitä ja niihin lukeutuvat muun muassa

yleinen tuloveron kevennys valitettavasti erityisesti lapsiperheiden osalta on menty väärään suuntaan lapsiperheiden tuloverotus on jopa kiristynyt hallituksen lakkautettua tuloverotuksen lapsivähennyksen ja tämä päätöshän tarkoitti pieni ja keskituloisille lapsiperheille jopa neljänsadan euron vuosittaisia nettotulojen menetyksiä tämä on kyllä hyvin vakava tahra hallituksen verokilvessä ja lisäksi se on omiaan heikentämään syntyvyyttä jonka laskuun täällä edellä aivan oikeutetusti viitattiin arvoisa puhemies kestävyysvajetta paikatakseen hallitus otti hallitusohjelmassaan erittäin suureksi merkittäväksi tavoitteekseen kolmen miljardin euron säästöt sosiaali ja terveydenhuollon menoista ja alkuperäinen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite oli huolehtia perusterveydenhuollon palveluintegraatiosta sen jälkeen varmistaa palveluiden rahoitus ja vasta viimeisessä vaiheessa lisätä valinnanvapautta yksityiskohtaisten kokeilujen jälkeen ajatus oli hyvä ja kannatettava mutta valitettavasti todellisuus on osoittautunut aivan toiseksi kuten edustaja kankaanniemi tässä edellä totesi niin marraskuisena yönä vuonna kaksituhattaviisitoista runnottiin muutaman hallituksen keskeisen ministerin läsnä ollessa kasaan surullinen lehmänkauppa jonka sisältöä on jouduttu rustaamaan moneen otteeseen lähes koko vaalikauden ajan valmista ei ole tullut eikä oikeastaan taida tullakaan onhan onhan eduskunnalla enää hieman yli kaksi kuukautta istuntokautta istuntokautta jäljellä tämä miljardin euron säästötavoitekin on enää pelkkä muisto ja ja nähtäväksi oikeastaan nähtäväksi oikeastaan jää minkälaiset kustannukset tästä tulevat jatkossa syntymään tässä valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksessakin todetaan että erityisesti valinnanvapausmalliin sisältyy pysyväisluonteisia kokonaiskustannuksiin liittyviä riskejä

arvoisa herra puhemies joku talousviisas sanoi aikoinaan että kun ymmärtää historiaa ymmärtää myös tulevaisuutta

taloustieteilijöiden sakkiin liittyä ainakin kannattaa pysyä niistä porukoista mahdollisimman kaukana muistatte vallan hyvin että silloin kun erkki liikanen oli valtiovarainministerinä ja holkeri oli pääministerinä erkki liikanen lähti ensimmäinen kolmatta

brysseliin eu suurlähettilääksi muistamani mukaan ja sitten hänen tilalleen tuli matti louekoski muistan matti louekosken sanat kun häneltä joskus kysyttiin jälkikäteen jossakin tv ohjelmassa että olisitteko lähtenyt mukaan siihen hallitukseen jos olisitte tiennyt missä kunnossa valtiontalous oli hän oli pitkään hiljaa ja vastasi en olisi lähtenyt

valtiovarainministeri iiro viinasen tuskaisen ilmeen helsingin lentoasemalla kun hän lähti kaukoitään hakemaan rahaa jotta suomen valtio pystyisi maksamaan palkat ja eläkkeet kun rahat oli täysin loppu olimme aivan täysin totaalisen kuilun partaalla olimme joutumassa kansainvälisen valuuttarahaston huomaan koko valtio ja te täällä viisastelette että esko aho otti velkaa olisiko pitänyt jättää ottamatta ja jättää eläkkeet maksamatta palkat maksamatta poliisien palkat maksamatta ja opettajien palkat maksamatta tai kenen tahansa palkat maksamatta minä tulen nyt sinne arvoisa puhemies ajattelin vain opastaa opposition talousviisaita että jos te tällaisella talousopilla lähdette talousviisaiden tietokilpailuihin niin kannattaa pysyä ainakin yleisön takarivissä eturiviinkään ei kannata mennä toinen juttu sitten on tämä mitä tuli tämän vaalikauden alkuun tämänkin vaalikauden alussa me olimme tilanteessa että oli pakko tehdä tiettyjä päätöksiä ei ollut enää vaihtoehtoja kuten sanoin olimme luottoluokittajien tarkkailun alla eu komission tarkkailun alla ja kansantalous syöksyi alaspäin koko ajan olimme myötämäessä koko porukka muistan aina kansanedustaja outi ojalan kommentin tässä talossa hän aikoinaan oli ansioitunut edustaja istuimme samaan aikaan muun muassa perustuslakivaliokunnassa ja hänhän sanoi aina että köyhän paras ystävä on aina vahva julkinen talous eli tarkoitti valtion ja kuntien taloutta ja silloin köyhälläkin menee hyvin tätä meidän on ollut pakko korjata jos siitä meitä moititaan niin moitteen saa esittää mutta kannatan kuitenkin sitä että pysytte tosiasioissa ja kolmas asia metsäasioista

puheenjohtaja kansanedustaja antti rinne esitti tässä joulun alla että seitsemänkymmentäkaksi pilkku kahdeksan miljoonaa mottia hakkuita on ehdoton yläraja en muista tarkkaa päivämäärää mutta se savon sanomat lehti on minulla tuolla työhuoneessani hyllyssä ja säilytän sen aarteenani silloin käymässä iisalmessa ja kun avasin iisalmen sanomat siinä oli antti rinteen juuri edellisenä päivänä kuopiossa finnpulpin synnyinsijoilla

luonnonvarakeskuksen tutkijat ja koko metsäntutkimuksen pitkä historia todistavat kiistatta että me pystymme hakkaamaan jo nyt tällä vuosikymmenellä kahdeksankymmentäviisi miljoonaa mottia ihan varmasti plus

päälle vielä joita meillä on syntynyt aika paljon sitten ensi vuosikymmenellä kun menemme kaksituhattakaksikymmentä luvun yli mennessä pystymme hakkaamaan yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa mottia joka vuosi ja meillä on kertynyt vuosikymmenten aikana sellaisia hakkuusäästöjä että vaikka ylittäisimme sen vuotuisen kestävän hakkuumäärän siitäkään ei tulisi mitään metsätaloudellista eikä metsänkehityksellistä ongelmaa koska kehitysluokkajakauma meillä on nyt suomen metsissä sellainen että se kestää nämä hakkuut

harmittaa yöunessakin mutta mutta juttu on näin että kun te sanotte että menee menee hiilinielu nurin ei mene mikään hiilinielu nurin koska se on kiistaton tosiasia että kun teemme harvennushakkuut ja taimikonhoidot ajallaan niin hiilinielu kasvaa ja puuvarasto kasvaa elikkä siinä teemme parasta ilmastopolitiikkaa ja sitten kun teemme harvennushakkuut ajallaan tulevaisuudessa pystymme rakentamaan puutaloja yhä enemmän maaseudullahan se jo osataan meidän

jos betonitalo puretaan rakennetaan tilalle puutalo se on varmasti paras ympäristöteko mitä olla voi se puu säilyy siinä talossa parhaimmillaan sata vuotta eikä ole ollenkaan ilmaston kannalta huono juttu ja on asukkaan kannalta paras vaihtoehto kokemuksesta sen tiedän tämän takia arvoisa puhemies sanoisin kuitenkin että tässä keskustelussa kun lähdetään esittämään esimerkiksi esko ahon hallituksesta tuollaisia päättömiä väitteitä eihän siinä rehellinen mies voi hiljaa olla ja kuunnella sitä mitä siellä sanotaan että esko aho otti velkaa pakkohan se oli ottaa vai olisiko konkurssi pitänyt tehdä ja

mitä tehdään sellaisessa valtiossa jossa kansantalous romahtaa siellä leikattiin eläkkeistä kerralla puolet pois viisikymmentä prosenttia suurin piirtein lähti eläkkeistä kertalaakista pois tämä tämä tarkoittaa sitä että kun te te tuota vastuutonta populismia viljelette niin toivoisin että siinä olisi edes jonkun verran totuuden siementä ja jos te talousviisaiden riviin asetutte niin älkää nyt ainakaan sinne eturiviin menkö vaan menkää sinne takariviin ja mieluumminkin jos olisitte

arvoisa puhemies en aio jatkaa tätä historiakeskustelua koska näitä arkeologisia lausuntoja joita täällä

ihan hienolla tavalla nyt näyttää riittävän totean kuitenkin sen että mitä historiaan tulee niin jos talouspolitiikan ratkaisut esitetään hallituksen veroratkaisuina eikä niissä ole valuuttakurssiratkaisuja ollenkaan niin kovin jää vaillinainen kuva talouden kokonaiskuvasta sekä tästä päivästä että menneistä vuosikymmenistä jos ei puhuta ecuratkaisuista ei puhuta devalvaatiosta ei puhuta suomen markan kellumaan laittamisesta niin eihän siitä nyt todellista historiankirjoitusta tule mutta en mene siihen sen pidempään koska sitä vartenhan me emme tässä täällä tänään ole vaan arvoisa puhemies jos oikein katson niin tässä on tarkastusviraston kertomus tämän hallituksen tämän sipilän hallituksen finanssipolitiikan linjasta

siellä on maalämpö uskon että on hienoa että suomalaiset osaavat käyttää puuta järkevällä tavalla kestävien ratkaisujen hyväksi se on aivan ilman muuta loistava periaate myös ilmastonmuutoksen oloissa minun mielestäni tässä tultiin aika lähelle ja ihmettelen sitä kyllä tässä vaiheessa vielä että jos minä nyt oikein kuulin minusta näytti että edustaja hoskonen ja edustaja rinne ovat lähes samalla kartalla kun edustaja hoskonen puolustaa puun käyttöä ja edustaja rinne sanoo että kyllä hakkuita voidaan kasvattaa kunhan se tapahtuu niin että hiilinieluista huolehditaan oletankin että edustaja hoskonen aikoo vielä kun hän on pyytänyt uudelleen puheenvuoron kertoa että hän ymmärtää että hiilinielujen määrän pitää suomessa kasvaa puun käytön puolesta nimittäin puuttui tämä pieni asia hiilinieluista joka on se asia joka meidän on uutena vain otettava todesta jotta voidaan tehdä seuraavalla vaalikaudella kestävää politiikkaa ja jotta myös voidaan finanssipolitiikan kestävästä linjasta huolehtia

antaa erinomaisia katsauksia siitä miten tehdään kestävää metsäpolitiikkaa joka toteuttaa meidän tekemämme pariisin sopimuksen ja euroopan unionin sitoumukset samanaikaisesti kun se mahdollistaa metsien järkevän käytön ja myös lisähakkuut uskon että tämä yhtälö

jotta työelämässä on turvallista ja jotta voi ajatella että selviää uusien suomalaisten aiheuttamista vastuista niin pitää voida luottaa siihen että työelämässä saa oikeudenmukaisen kohtelun ja saa myös ne vapaat jotka jotka lastenhoidon kannalta ovat tarpeellisia toivoisin että tähän uudistuslistaan voitaisiin käyttää hivenen osa aikaa ja nyt jättää tämä historiankirjoitus ja puhua siitä mikä täällä on otsikko finanssipolitiikan linja kestävyysvajeeseen vastaaminen suhteessa seuraavaan vaalikauteen joka on kovin lähellä ja sitten tullaan myös koulutuksen merkitykseen ja ainoaan mahdollisuuteen suomalaisen hyvinvoinnin takeena se kyllä edellyttää sitä että me tästä nuoresta ikäpolvesta pidämme huolta ja olemme valmiita laventamaan oppivelvollisuutta sieltä kuusitoista vuotiaasta eteenpäin niin että meille ei synny tuhansia ja tuhansia uusia nuoria jotka jäävät ammattitaidon ulkopuolelle ja jotka syrjäytyvät ja jotka ovat kärsimässä tästä ja sitten lisäksi eivät löydä paikkaansa työelämässä

työhuoneestani olin pyytänyt että edustaja viitanen pysyisi edes kolmannen kerran totuudessa että ei laittaisi vääriä sanoja toisen suuhun mutta hän ei siinä pysynyt hänen tarvitsi kolmannen kerran laittaa toisen edustajan suuhun vääriä sanoja joita tämä ei ole täällä salissa sanonut ja halusin sen takia tulla ne vielä tänne korjaamaan itse olen todennut täällä että ansiotulojen verotus ei suomalaisilla kiristy otin vielä matkaani veronmaksajien tiedotteen jossa todetaan näin ansiotulojen verotus kevenee sadallakolmellakymmenellä miljoonalla eurolla kun perusvähennystä työtulovähennystä sekä eläketulovähennystä korotetaan lisäksi ansiotulojen verotukseen tehdään ansiotason nousua vastaavat indeksitarkistukset jottei keskimääräinen ansiotason nousu nosta tuloveroprosenttia

ja viidessä kunnassa veroprosenttia kevennetään sekin päätös on tehty kunnissa lainaus jatkuu kokonaisuudessaan palkan verotus pysyy suunnilleen edellisvuoden tasolla pienituloisilla veroprosentti hieman kevenee myös eläkkeensaajien veroprosentit pysyvät suunnilleen ennallaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ottaen huomioon

kahdeskymmenes päivä maaliskuuta kaksituhattaviisitoista sosiaalidemokraatit julkaisivat siis kuukausi ennen viime eduskuntavaaleja oman leikkauslistansa tälle vaalikaudelle edustaja viitanen

täällä tiedot älkää te vääristelkö ja mistä suurin summa leikkauslistalla oli kahdeksansataa miljoonaa indeksikorotuksista kahdeksansataa miljoonaa mistä muualta saatte kahdeksansataa miljoonaa tällä kaudella kun inflaatio on on ollut lähes nolla alkukauden ajan ja kahdeksansataa miljoonaa on valtava summa esimerkiksi kuntien valtionosuuksista kun olisitte ottaneet siellä sanottiin että puolitetaan valtionosuuksien indeksikorotukset sillä ei tule kahdeksaasataa miljoonaa te olisitte muualta ottaneet vielä lisää ja sen lisäksi esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta teidän listallanne miljoonaa hallitus leikkasi vain satayhdeksänkymmentä miljoonaa sekin oli liikaa ja pitäisi kiireesti palauttaa koska ammatillinen koulutus on syvässä taloudellisessa ja muussa ahdingossa tällä hetkellä eli tässä on rehellisyys talous lähti kääntymään keväällä kaksituhattaseitsemäntoista valitettavasti perussuomalaiset heitettiin rumasti ulos hallituksesta kesäkuussa seitsemäntoista ja silloin elettiin jo parempaa aikaa käänne oli tapahtunut ja suomi on nyt noussut sen ansiosta että me olimme kantamassa vastuuta teidän jättämänne konkurssipesän selvittämisessä ja nyt ollaan paljon paremmassa tilanteessa mitä sitten tulee tulevaisuuteen no ensinnä totean että että malmivarat ovat uusiutumattomia varoja ja olen huolissani ja perussuomalaiset ovat huolissaan siitä että niistä menee nyt liian helposti hyöty ulkomaille siihen pitää nopeasti saada saada korjaus toinen on tämä metsäpolitiikka me olemme valmiit siihen että nostetaan metsien hakkuita kunhan hoidetaan metsiä hyvin niin ja hiilinielut kasvavat jäi edelleen epäselväksi mikä se sosiaalidemokraattien malli on tässä suhteessa kun marinilta tulee jotakin ja rinteeltä jotakin muuta vielä totean että syntyvyyden nousuun saanti on äärimmäisen tärkeää köyhyyden poistaminen on on äärimmäisen tärkeää nuoret viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaat pitää saada ammatilliseen koulutukseen se on väistämätöntä perhevapaista totean että

arvoisa puhemies on nyt käyty tätä talouskeskustelua ja ilokseni huomaan että metsän osuus suomen kansantalouden parantumisessa tällä vaalikaudella on ollut todella ensiarvoisen tärkeä on syytä muistaa myös se että metsä generoi omalla tavallaan kaikkea sitä muuta tuotantoa mitä suomessa on meillä on kaksi johtavaa metsäkonevalmistajaa ponsse ja

sen yli ei ole meneminen näinhän savon sanomissa luki ja tarkastin vielä iisalmen sanomistakin sen saman jutun että pitää paikkansa nimenomaan savon finnpulpin kotipaikkakunnalla tehtynä oli aikamoinen teko mennä kertomaan koska kaikki ne motit mitä tällä hetkellä hakataan joka ainoa motti on varattu kaikki lähtee suoraan tehtaalle siitä ei riitä yhdenkään tehtaan lisäraaka aineeksi mitään kaikki on varattu ja joka motti on myyty ja niillä on osoite jo sillä hetkellä kun moton kaatopää katkaisee sen puun sille osoite tiedetään sillä hetkellä elikkä antti rinteen viesti kuopiolaisille oli että

vanhalla ylioppilastalolla taisi olla siellähän teidän edustajanne sanoi että hän ei oikein tiedä miten nämä metsätieteilijöiden tilastot menevät oliko se epäselvä vai vähemmän epäselvä en muista sitä ilmaisumuotoa mutta kuitenkin se on ainoa asia tässä maassa joka varmasti osataan erittäin hyvin metsätilastot yli sadan vuoden ajalta meillä on varmasti maailman ykkösmetsätilastot suomen koko itsenäisyyden ajalta ja jo tsaarin vallan ajoilta elikkä meillä on parhaat tilastot näistä asioista eli minä kiitän tästä oikeastaan demarien antti rinnettä hän teki selväksi mikä on rinteen malli metsätaloudessa sen me nyt

arvoisa puhemies minä olin hetki sitten siinä suhteessa toiveikkaampi että olisin toivonut että edustaja hoskonen olisi nyt kuitenkin sanonut sen tärkeän asian että hiilinieluja tarvitaan lisää se nyt tästä jäi puuttumaan minä olin jo valmis vähän liputtamaan sille hoskosen rinteen ja pekkarisen yhteiselle linjalle tässä ihan viisaalle linjalle mistä edustaja heinäluoma omassa puheenvuorossaan puhui mutta puhemies minulla ei ole tarve jatkaa sinänsä tätä kankaanniemen käymää osin arkeologista katsausta ja keskustelua sen enempää haluan nyt vain sanoa sen jottei jää väärää kuvaa ihmisille jotka kenties joskus näitä arkistoja katsovat että nämä väitteet mitä hänellä on tässä sosiaalidemokraattien politiikkaa kohtaan ovat virheellisiä ne eivät pidä paikkaansa minä toivon puhemies että muun muassa tämän asiakirjan jonka olemme vastuullisesti tehneet joka vuosi tämä on jo neljäs sellainen kävisitte nyt läpi katsoisitte sieltä faktat esimerkiksi vastuullisesta taloudenhoidosta mitkä sisältyvät tähän meillä velkaa otettaisiin vähemmän kuin hallitus ottaa mutta silti tehtäisiin huimasti oikeudenmukaisempaa politiikkaa arvovalintojen kautta tähän toivon teidän perehtyvän ja tässä ovat ne esitykset mitä me olemme tehneet ja miten me tätä talouspolitiikkaa olisimme näiden vuosien aikana

pyörivän hyvin vanhoilla raiteilla edustaja

todellakin valtiontalouden ja julkisen talouden tervehtymisen kannalta on äärimmäisen tärkeää se mihin tämä raporttikin viittaa hyviä tapahtumia on sen takia paljon tuossa raportissa koska kansantalouden moottori eli suomen metsät on nyt hyvässä käytössä ei vielä riittävän hyvässä mutta hyvä tie on menossa mitä tulee hiilinieluihin hiilinielut kasvavat sitä mukaa kun teemme hakkuurästejä pois harvennamme metsämme kuntoon ja raivaamme taimikot kuntoon teoreettinen suomen metsien maksimaalinen kasvu lienee tuolla miljoonan motin paikkeilla jos laittaisimme kaikki metsät optimaaliseen kuntoon sitä eldoradoahan ei ole olemassakaan mutta edes sillä keinoin että kaikki tiheimmät harvennushakkuut tekisimme pois vanhimmat metsät uudistaisimme ja laittaisimme suurin piirtein hyvään kuntoon saavuttaisimme sadankolmenkymmenen miljoonan motin tason silloin hiilinielu olisi paljon paljon nykyistä hetkeä suurempi samoin hiilivarasto kasvaisi hurjaa vauhtia koska ainahan me hakkaamme vähemmän kuin kasvu on eli sekä hiilinielu kasvaa siinä kun metsää hoidetaan että hiilivarasto kasvaa siinä sivussa

kun kuuntelin auton radiota kun ajelin leimikkoa tekemästä toimistolle niin olihan se mukava kuunnella kun muuan ministeri todisti radiossa että kyllä me tarvitsemme sen sahan sinne ja sellutehtaan tänne ja jos saamme tuonne vielä pienen talotehtaan niin jopa hyvä silloin se monelle oli katkera pala kun maaseudulle tuli investointeja mutta toivon mukaan nyt tässä talossa on viisautta että ymmärrämme kaikki yli koko tämän salin reunasta reunasta toiseen että tulkoot niitä uusia talotehtaita tai mitä nyt tuleekaan

eduskunnan pöytäkirjoihin luenpa täältä selvän lainauksen sdp julkisti tänään kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista talouslinjauksensa jotka esitteli puolueen puheenjohtaja antti rinne puolue ajaa neljän miljardin euron lisäsopeutusta kolmen miljardin sopeutuksista tulisi puolueen mukaan sopia heti viimeisestä miljardista keväällä kaksituhattaseitsemäntoista alun kolmen miljardin paketista kaksi miljardia suuntautuisi menopuolelle ja loput tulopuolelle sdpn kolmen miljardin pakettiin sisältyvä kahden miljardin euron menosopeutuslista hallituskauden alussa näyttää tältä elinkeinotuet neljäsataa miljoonaa euroa indeksiin sidottujen valtion menojen osittainen jäädytys jäädytys kahdeksansataa miljoonaa euroa opetus ja kulttuuriministeriön alan sektorin järjestämis ja rahoitusuudistus kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa siis koulutuksesta työllisyyttä tukevat sosiaaliturvan rakenneuudistukset kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa säästöt hallinnosta ja ict kustannuksista kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa sote ja rahoitusuudistuksen tuomat säästöt kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa lisää löytyy alempaa mutta en mene tämän pitemmälle tämä on faktaa jonka puheenjohtaja rinne esitteli kuukausi ennen viime eduskuntavaaleja teidän nämä neljä vaihtoehtobudjettianne jotka te olette tehneet ovat täysin ristissä näiden antamienne vaalilupausten kanssa täysin ristissä sen kanssa mitä te vaalilupauksia annoitte ovat nämä teidän

tarkastusvaliokunnan puolesta kiittää erinomaisen hyvästä keskustelusta jo tähän asti ja erityisesti sipilän hallituksen finanssipolitiikan linjan onnistumista koskeneista erinomaisista puheenvuoroista